lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies ravitsemisliikkeiden sulkeminen asiakkailta on pian kahden kuukauden ajan vaikuttanut sekä suomalaisten arkielämään että ravintoloiden omistajien ja työntekijöiden elämään ja toimeentuloon laki on merkinnyt erittäin merkittävää puuttumista elinkeinovapauteen ja omaisuudensuojaan tämä perustuslain kahdennenkymmenennenkolmannen pykälän nojalla hyväksytty poikkeuksellinen laki on kuitenkin ollut välttämätön leviämisen estämiseksi koronaepidemian tilanteessa valtioneuvosto päätti kuudes viidettä kaksituhattakaksikymmentä periaatepäätöksessään suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi

tautitilanteen hiukan helpottuessa meidän on nyt mahdollista siirtyä vaiheeseen jossa laajamittaisista rajoitustoimista siirrytään hallitusti aiempaa

hyvä eli siirrytään hallitusti aiempaa kohdennetumpiin toimenpiteisiin ja tartuntatautilain valmiuslain ja muiden säädösten mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan hallituksen hybridistrategian avulla koronavirustaudin leviämistä estetään mahdollisimman vähän ihmisiä yrityksiä yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteuttamista haittaavasti on kuitenkin tärkeää muistaa että meidän pitää tehdä kaikkemme estääksemme leviämisen suomessa siksi valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti hallituksen esityksessä ehdotetaan nyt tartuntatautilakiin väliaikaista perustuslain kahdennenkymmenennenkolmannen pykälän mukaista sääntelyä jonka tavoitteena on sallia ravitsemisliikkeiden avaaminen asiakkaille ensimmäinen kuudetta kaksituhattakaksikymmentä alkaen mutta estää samanaikaisesti tehokkaasti koronavirustaudin leviämistä

säädettäisiin tilapäisesti poikkeusolojen aikana tartuntataudin leviämisen estämiseksi neljästä kokonaisuudesta ensinnäkin ravitsemisliikkeille säädetään yleiset velvollisuudet tilojen ja pintojen puhdistamisesta sekä riittävän etäisyyden ylläpitämisestä käsihygieniasta ja muista asiakkaille annettavista toimintaohjeista tähän liittyy kaksi tärkeää viestiä asiakkaille tulee näkyvästi ilmoittaa että koronavirustartunnan oireisena liikkeeseen ei saa tulla on myös varattava näkyvä mahdollisuus käsien pesuun ja desinfiointiin toiseksi ravitsemisliikkeille säädetään myös periaatteellinen velvollisuus järjestää kaikki tilansa kalusteensa ja palvelukäytäntönsä siten etteivät asiakkaat altistu tartuntataudin leviämiselle ravintolan velvollisuus on huolehtia siitä että asiakkaat kokevat olonsa turvalliseksi eikä tungosta ja ruuhkaa synny kolmanneksi eniten huomiota ovat saaneet välttämättömät tarkemmat tarkemmat rajaukset epidemian estämiseksi nyt pääsääntö on se että ravitsemisliikkeessä istutaan omissa pöydissä oman ruoka juoma annoksen noutaminen tiskiltä on sallittua eli pöytiintarjoilua ei määrätä pakolliseksi asiakas ei kuitenkaan saa annostella ruokaa ja juomaa itse esimerkiksi buffetpöydästä lisäksi asiakasmäärää rajoitetaan ravintoloiden sisätiloissa ravintolassa saa asioida vain puolet normaalista asiakasmäärästä joka on yleensä mainittu anniskeluluvassa tai tilan rakennussuunnitelmassa rajoitus tehdään jotta asiakkaat voivat pitää riittävää fyysistä etäisyyttä

voidaan aloittaa kello yhdeksän ja alkoholin myynti tulee lopettaa viimeistään kello kaksikymmentäkaksi arvoisa puhemies hallituksen hybridistrategian mukaan asetettuja rajoituksia pyritään epidemiatilanteen salliessa lieventämään eli käytännössä nyt luodaan ensinnäkin ravintoloille omaa vastuullisuutta ja suunnittelua edellyttävä toimintamalli ravintoloiden tulee laatia suunnitelma jossa kuvataan ne toimintatavat joiden avulla liikkeessä huolehditaan säännösten noudattamisesta kyllä tämä on tavallaan myös palvelulupaus jolla ravintola lupaa turvata asiakkaiden turvallisuuden

turvallisuus saadaan synnytettyä uudelleen ja alan vastuullisuuteen luotetaan silloin myös epidemiatilanteessa voidaan löysätä valtioneuvostotasoista asetussääntelyä näin lakiteknisesti siis esityksessä ehdotetaan perustuslain kahdennenkymmenennenkolmannen pykälän mukaista tilapäistä lainsäädäntöä jolla erityisestä syystä säädettäisiin valtioneuvostolle valta säätää asetuksella velvoitteiden ja rajoitusten tarkemmat sisällöt laissa olisi rajoitettu valtioneuvoston asetuksenantovaltaa

poliisi voi antaa virka apua arvoisa puhemies kun yhteiskuntaa nyt hallituksen hybridistrategian mukaisesti avataan tapausmäärien kehittymistä ja ja terveydenhuollon kuormittumista seurataan ja arvioidaan erittäin tarkasti viikoittain lievennysten rinnalla on myös välttämätöntä säilyttää mahdollisuus ottaa uudelleen käyttöön rajoitustoimia tai päättää uusista toimista asetuksella suuntaan tai toiseen muuttuvaan tilanteeseen reagoiminen on mahdollista epidemiatilanteen niin vaatiessa kokonaisuutena tämä käsittelyyn nyt tuleva esitys luo mahdollisuudet ravintolatoiminnan turvalliselle jatkamiselle

ravintolat ovat olleet suljettuina neljäs neljättä lähtien ja tämä on ollut merkittävä takaisku tietenkin ravintolayrittäjille mutta myös niille työntekijöille jotka ovat olleet lomautettuina tai jopa irtisanottuina näistä yrityksistä kun infektiotilanne on nyt rauhallisempi rajoitusten purkaminen on järkevää sitä tarvitaan jo meidän yhteiskunnan rattaiden pyörittämiseksi on tärkeää että on turvallista mennä ravintolaan ja että huolehditaan niistä hygieniaohjeista ja ja riittävistä ohjeista ravintoloille mutta samalla kyllä toivoisi että voitaisiin osoittaa vastuuta ja luottaa ravintoloitsijoihin yrittäjiin ja myöskin kansalaisiin asianmukaisesta hygieniastaan huolehtimisessa niin kuin olemme voineet huomata infektiotilanne on on hyvin saatu suomessa rauhoittumaan pitkälti ihan suosituspohjalta

tässä määräaikaisessa laissa tulee kyllä esiin tietynlainen vahva

mitä kansalaisia kohtaan asetetaan ruokaravintolat on tarkoitettu sitä varten että mennään sinne ruokailemaan ja myöskin tapaamaan ystäviä ja sillä tavalla tämä rajoitus siihen että että esimerkiksi alkoholin tarjonta lopetetaan kello kaksikymmentäkaksi ei oikein istu siihen kokonaisuuteen tarkoitushan ei ole siellä mennä humaltumaan vaan nauttimaan iltaa iltaa ja se on kyllä tämmöinen myöskin houkuttelevuusasia

ravintoloille ja asiakkaille hallitus käyttää nyt tätä hybridistrategiaa johon liittyy rajoitusten purkaminen mutta samaan hengenvetoon kysyisin minkä takia hybridistrategia ei voi olla myöskin sillä tavalla että kun infektiotilanne on eri puolilla suomea erilainen niin hybridi voisi olla myös sitä että rajoitukset ovat erilaisia eri puolilla suomea liittyen siihen tartuntatautitilanteeseen nyt kaikille

toisin huomioon että olisin toivonut että tänne oltaisiin voitu tuoda koko tartuntatautilaki ymmärrän tämän kiireen mutta siellä on muitakin puutteita tartuntatautilaissa vaikka se ei ole vanha siellä on semmoisia jotka työntekijöiden näkökulmasta tarvitsisivat paremmin täsmennystä että toivottavasti jos infektiotilanne vielä tästä pitkittyy tuotaisiin tartuntatautilaki kokonaisuudessaan vielä tarkistettavaksi siellä on muutama kohta mitkä tarvitsisivat

arvoisa herra puhemies hallitus on tuonut eduskunnan käsittelyyn väliaikaisen muutoksen tartuntatautilain muuttamisesta joka liittyy tähän ravintoloiden sulkemiseen ja nyt taas vastaavasti niiden avaamiseen tämän taustalla on ollut erittäin poikkeuksellinen toimi jolla

ja myös omaisuudensuojaan on puututtu hyvin poikkeuksellisella tavalla ja on tärkeää että nyt kun olemme pääsemässä

toimi tässä kohtaa herra puhemies kun nyt käsittelemme tätä esitystä niin minusta olennainen kysymys on tässä käsittelyssä käydä läpi ja pohtia sitä mikä on välttämätöntä rajoittamista ravintolatoiminnan osalta ja mikä taas ei ole mikä on se aivan olennainen asia mikä on perusteltua edelleen rajoittaa ravintolatoiminnan osalta ja miltä osin on taas perusteltua avata ravintoloiden toimintaa myös laajemmin täällä edustaja laiho toi jo erittäin hyvin näitä

ravintolat tulevat pysymään edelleen kiinni tämä viidenkymmenen prosentin rajaus ravintolapaikkojen osalta tulee johtamaan siihen että erityisesti pienemmät ravintolat eivät kykene avaamaan oviaan koska kuitenkin sata prosenttiset kiinteät kulut tulevat juoksemaan mutta taas vastaavasti sitä tulonmuodostusta ei pääse siltä osin syntymään eli esitys kuitenkin tulee kohtelemaan erikokoisia eri puolilla suomea toimivia ravintolayrittäjiä eri tavalla

tätä tilannetta kun kun viruksen leviäminen on ollut erilaista kuin taas vastaavasti esimerkiksi täällä uudellamaalla näin ollen minusta tämä täytyy nyt olennaisesti käydä läpi myös tämän esityksen käsittelyn yhteydessä voidaanko näitä alueellisia joustoja tuoda oikeastaan kysyisin ministeriltä minkä takia alueellisuutta ei ole otettu nyt tässä esityksessä huomioon

arvoisa herra puhemies tämän hyvin erikoisen kevään yksi keskeinen kärsijä on ollut juuri ravintola ala on aivan selvää että kun on hätistelty koteihin ja ravintolat komennettu kiinni on aiheutunut alan tulovirran romahdus lomautuksia ja kiinteiden kustannusten kasautumista onnekkaimmat ovat kenties ulosmyynnin ansiosta saaneet jonkinlaista toiminnan katetta mutta sekin on ollut hyvin epävarma keino pelata aikaa ihmiset ovat joka tapauksessa vältelleet liikkumista ja kokkaaminen on on hoidettu kotoa käsin tätä taustaa vasten kannan iloa että olemme kuitenkin tässä kohtaa pidän tärkeänä sitä että esitys antaa toivoa tulevaisuudelle jota olemme monin paikoin tänä keväänä murehtineet ravintoloiden hallittu avaaminen on samanlainen signaali mitä tehtiin perusopetuksen osalta koronasta huolimatta elämän pitää jatkua mutta varovaisuus tilannetaju arkijärki ja fyysinen etäisyys kuuluu edelleen säilyttää

arvoisa puhemies kun rajoitukset astuivat voimaan maalis huhtikuun välissä niin ravintoloiden toiminta kiellettiin toukokuun loppuun asti todellakin nopeasti koko ravintola ja ja tapahtuma ala menivät syvään ahdinkoon itse asiassa jo aikaisemmin sen torstain kahdestoista kolmatta jälkeen on valitettavaa että että näissä valmisteluissa ei ole kokonaisuutena kykyä ymmärtää alan ihmisiä ja yrityksiä sekä niiden laajempaa merkitystä suomelle pelkästään ravitsemuspalveluala työllistää suoraan yli kahdeksankymmentätuhatta ihmistä ja välillisesti noin kolmekymmentäkuusituhatta henkilöä puhumattakaan niistä tuhansista yrityksistä tämä hallituksen esitys joka on tartuntatautilain pohjalta meille eduskunnalle tosi ripeästi saatu mehän saimme sen käsiimme vasta tuossa alle tunti sitten herättää monia kysymyksiä rajoitukset alkavat olla niin kovia että on pakko kysyä onko realistista mahdollisuutta ravitsemusalan yrittäjällä enää kannattavaan yritystoimintaan miksi ravintola alaa säädellään näin voimakkaasti mutta meillä on auki kauppakeskuksia liikuntakeskuksia ja ja

on kymmeniä satojakin asiakkaita samaan aikaan miksi ravintola alaa säädellään näin voimakkaasti on pakko kysyä onko kyse siitä ettei haluta että suomessa tapahtuisi tällaisia niin sanottuja viruslinkoja sitä mutta miksi me emme myöskään anna sitä vastuuta sinne ravintoloille yksi kysymys on kun tässä laissa nyt säädellään nämä aukioloajat toivon että ministeri pystyy vastaamaan voiko ruoan ruoan etämyyntiä harjoittaa sen kello kahdenkymmenenkolmen jälkeen tässä uudessa esityksessä nyt sanotaan että ravintola saa olla auki vain nolla

meillä on paljon hampurilais pitseria ja ja muita paikkoja jotka ovat viimeisen kahden kuukauden aikana laittaneet myyntinsä siihen pisteeseen että he voivat myydä sitä myöskin kello kymmenen jälkeen jos nyt kategorisesti kielletään kaikki ruoan ruoan myyntikin sen kahdenkymmenenkolmen jälkeen niin esityksestä valitettavasti huokuu sääntelyn raskas taakka toivoisin että mahdollisimman nopeasti hallituskin kokisi että ei yhtä alaa säädellä näin voimakkaasti arvoisa puhemies maaliskuun loppuun vielä sen verran että eduskunta edellytti yksimielisesti että hallitus selvittää mahdollisuudet toteuttaa vastainen poikkeustilan ja ravintoloiden rajoittamistoiminnan purku tavalla joka mahdollistaa alueellisen porrastamisen tapauksessa että infektiotilanne sen sallii

arvoisa herra puhemies on hyvä että yhteiskunnan toimia varovasti availlaan kun korona tilanne on rauhoittunut tietysti ravintola alan yritysten kannalta on myös tärkeää että toimintaa päästään avaamaan heti kun se on mahdollista edustaja laiho täällä puheenvuorossaan haistoi tässä esityksessä holhouksen makua mutta sitähän poikkeusolojen rajoitukset kaikki ovat nämähän ovat holhousta ei siitä pääse mihinkään puhutaanpa sitten ravintoloista tai tai vaikkapa jumalanpalveluksista jotka ovat olleet tähän saakka rajoitettuja siinäkin holhottu kansalaisia ravintolat ovat olleet tunnetusti viruslinkoja mikä osittain ilmeisesti johtuu siitä että juovuksissa turvavälit tahtovat unohtua ja ihmiset menevät menevät helposti toistensa iholle olisikin tärkeää että nyt valvottaisiin huolellisesti sitä minkä pitäisi olla itsestäänselvyys ravintoloissa muutoinkin että päihtyneille ei anniskella eikä myydä alkoholia jotta tällaista

ei pääsisi syntymään tähän viitataan myös täällä mietinnön tekstissä

että tämä on yksi ravintolatoiminnan riski nimenomaan koronataudin leviämisen kannalta kun askel askeleelta ryhdytään avaamaan on tärkeää että erilaiset toimijat ja erilaiset ja eri kansalaisryhmät kokevat rajoitukset oikeudenmukaisina ja tasapuolisina ja kokevat ne myös perusteltuina olisikin todella tärkeää saada hallitukselta nyt aika pikaisesti ennen kesää selkeät ohjeet esimerkiksi näihin kokoontumisiin liittyvistä rajoituksista ja viidensadan hengen rajoituksista jotka vielä osittain ovat aika epäselviä millä tavalla ne kohtelevat erilaisia tapahtumia pieniä kesätapahtumia kesähäitä jumalanpalveluksia kirkollisia tilaisuuksia tämän tyyppisiä tässä esityksessä todetaan että hallitus arvioi tilannetta määräajoin ja olisikin kiinnostavaa kuulla milloin on seuraava arvion hetki ja mitä kaikkea siinä sitten huomioidaan mielestäni tulisi olla valmius ottaa askel suuntaan tai toiseen joko palata tiukempiin rajoituksiin tai sitten jos hyvin menee

näitäkin rajoituksia vielä vielä lievittää ja sitten todellakin nuo alueelliset ratkaisut voisivat olla myös erittäin hyvä väline tässä
arvoisa puhemies ensinnäkin haluan todeta että tämä kiinnostaa tätä salia ja kiinnostaa laajasti kansalaisia tässä on monia eri politiikan lohkoja tämä on osittain osittain alkoholipolitiikkaa osin elinkeinopolitiikkaa työllisyyspolitiikkaa miksei päihdepolitiikkaa ja erityisen paljon myös terveyspolitiikkaa nyt näissä oloissa koska tämä liittyy niin suoranaisesti koronaan sen takia tämä ei ole helppoa lainsäädäntöä sen jokainen meistä ymmärtää minä pidän tärkeänä sitä että tässä lähdetään varovaisesti ja asteittain liikkeelle ja otan esimerkiksi tämän aukioloajan että että anniskelua olisi vain sinne kahteenkymmeneenkahteen saakka tässä salissa on kokemusasiantuntijuutta jonkun verran myös siitä ja ollaan

ja tiedetään että jos ollaan yökerhoissa tai baareissa joissa on päätuote alkoholin myynti ja niin päin pois niin kyllä se vain on niin että helpolla tahtovat unohtua ne turvavälit sen takia pidän tärkeänä tätä että lähdetään varovaisesti liikkeelle ymmärrän sen että tässä on hankalia arvioitavia yksityiskohtia vaikka se miten ravintola itse ja miten asiakkaat pystyvät varmasti pitämään tämän etäisyyden turvalliset välit toisiinsa joissakin maissahan on on laitettu jopa kahta metriä rajaksi ynnä muuta mutta me emme tässä sääntelyssä ole siihen kohtaan menossa täytyy sanoa että toivon että on lämmin kesä tulossa ja ihmiset pystyvät olemaan enemmän on sitten sitä ilmaakin ilmaakin saavutettavissa ja tavallaan sen tartuntavaaran kannalta pienempi pienempi paha itsekin kiinnitän huomiota tähän alueellisuusseikkaan ymmärrän sen että tässä alussa lähdetään sääntelyssä joka puolella suomea samalla tavalla liikkeelle ja jos olen käsittänyt oikein niin hallituksella on tarkoitus kahden viikon välein tarkastella sitä

juhannusta on ensimmäinen tarkasteluväli täällä tuli satakunta esille minä voin sanoa että pohjois karjala myös yli kolmeen viikkoon ei ole ollut ensimmäistäkään koronatautitartuntatapausta mikä kertoo että meidän maakuntamme on tällä hetkellä ainakin aika tavalla puhdas mutta tähän alueellisuuteen kiinnitti mielestäni myös perustuslakivaliokunta omissa aiemmissa kannanotoissaan huomiota ja toivon nyt kun tämä myös menee perustuslakivaliokuntaan lausunnolle että siellä myös tähän asiaan tehdään tarkastelua ehkä nyt kaikkien meidän kannattaa huomioida se että kun tämä on nopeasti tullut meille lähetekeskusteluun niin tämä itse tartuntatautilain pykälän muuttaminen ei ole se olennainen vaan tämä asetus joka tässä seuraa mukana
arvoisa herra puhemies kiitos ministeri kiurulle lain esittelystä kun ratkomme poikkeusoloissa tätä kriisiä pidämme mahdollisuuksien mukaan yhteiskuntaa pyörimässä meidän tulee samalla koko ajan huolehtia perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumisesta yhteiskuntaa tulee avata harkiten vaiheittain ja turvallisuus huomioiden heti kun se on mahdollista vaikka tämä laki tulee tarpeeseen on syytä muistaa että se myös rajoittaa merkittävällä tavalla kansalaistemme perusoikeuksia siksi sen perustuslailliset vaikutukset tulee tarkastella huolellisesti siksi kysyn ministeriltä miksi tämä lakiehdotus ei ole tullut aikaisemmin eduskunnan käsittelyyn vaikka ravitsemusliikkeiden kiinni pitäminen valmiuslain mukaisena toimenpiteenä päättyy kesäkuun alussa ja tämä ajankohta on ollut koko ajan tiedossa haluaisin nostaa sen näkökulman esille vastaisuuden varalle kun tämä tilanne näyttää jatkuvan että perustuslakivaliokunta tarvitsee riittävästi työaikaa perustuslailliseen tarkasteluunsa myös valtiosääntöoikeuden asiantuntijoilla tulee olla riittävästi aikaa lausuntojensa laatimiseen perustuslakivaliokunnan lausunnot viitoittavat tietä tulevalle lainsäädännölle siksi niitä ei saa kiireellä pilata ymmärrän poikkeavien tilanteiden tilanteiden tuoman paineen ja kiireen tämä ei ole helppoa lainsäädäntöä kuten edustaja vehviläinen edellä sanoi siitä huolimatta myös poikkeusoloissa tulee panostaa siihen että lakien valmistelu on etupainotteista jotta niiden asialliseen käsittelyyn jää riittävästi aikaa tämä on hyvä ottaa huomioon myös tulevien muiden rajoitusten purkujen ja mahdollisten kiristysten kohdalla pidän tärkeänä myös lain alueellista soveltamista vaikka nyt lähdetäänkin liikkeelle yhtenäisestä ratkaisusta tilanne eri puolilla suomea on kovin erilainen tätä varmasti myöskin perustuslakivaliokunnassa pohdimme

arvoisa herra puhemies ravintolat saavat siis vihdoin avata oviaan kesäkuun alusta alkaen hurraahuutoihin ei kuitenkaan ole aihetta ravintoloiden toimintaympäristö on ollut suomessa jo ennen koronapandemiaa varsin mahdoton muun muassa jatkuvien alkoholiveron korotusten ja tiukan sääntelyn vuoksi koronasta johtuvat rajoitukset ovat heikentäneet tilannetta entisestään ja ajaneet ravintola alan jopa konkurssin partaalle lukuisten ihmisten työ ja elämäntyö vaarassa tilannetta on osaltaan pahentanut se että alkoholijuomien ulosmyyntiä koskevat tiukat rajoitukset on kriisin aikanakin pidetty voimassa myös juomien toimittaminen kotiin on ollut täysin kiellettyä hallituksen nyt esittämässä anniskelun päättymisessä kello kaksikymmentäkaksi kuultaa vahva kieltolain henki eikä tämä aikaraja ole missään nimessä kannatettava ravintoloiden sulkeminen jo niinkin aikaisin kuin kello kaksikymmentäkolme on myös keinotekoista luotto ravintoloihin ja ihmisiin puuttuu täysin mihin jäivät ulosmyyntioikeus viineihin edustaja marttinen tästä kyseli ja anniskelun arvonlisäveron alentaminen nämä molemmat olisivat toimia jotka varmasti auttaisivat jo nyt olemassaolonsa olemassaolonsa kanssa kamppailevaa ravintola alaa

arvoisa puhemies suomessa on noin ravintola alan yritystä joista arvioitiin jo maaliskuun loppupuolella kun tätä sulkemislakia tehtiin että noin puolet ajautuu aika nopeasti ongelmiin no nyt kun näitä ravintoloita ollaan avaamassa pikkuhiljaa ensimmäinen kuudetta lähes kaikilla näistä yrityksistä on ongelmia hyvin moni niistä on kassakriisissä olemme tällä viikolla olleet käsittelemässä talousvaliokunnassa tukipakettia joka näille yrityksille ollaan ohjaamassa ala itse on pyytänyt kolmeasataaviittäkymmentä miljoonaa euroa mutta satakaksikymmentäkolme miljoonaa on hallitus tarjonnut ja jos tämä paketti tulee niin se ei tule missään tapauksessa riittämään ja se on nyt jo aivan myöhässä

toinen osa on työllistämistuki joka suosii yrityksiä jotka palkkaavat mahdollisimman paljon työntekijöitä kesä heinä elokuussa ja nyt jos nämä yritykset saavat vain osittain olla auki niin miten ne hyötyvät sitten tästä työllistämistuesta joka on nimenomaan tarkoitettu tähän alkuvaiheeseen

vaikka nyt aloitammekin koko maata koskevilla toimenpiteillä toivottavasti saadaan jatkossa sitten alueellisesti toimia täällä on moni todennut jo että pohjois karjala satakunta etelä savo ovat alueita joilla koronavirustartuntoja ei juurikaan ole ja silti sielläkin joudutaan noudattamaan tätä samaa toimintatapaa kuin muuallakin

jota hallitus noudattaa nimenomaan pitäisi ottaa joustavuus huomioon jotta nämä yritykset voisivat toimia jatkossa paremmin viinien

ja muiden alkoholijuomien ulosmyynti tulee sallia ja sen lisäksi anniskelun

pitää laskea neljääntoista prosenttiin ainakin tämän vuoden ajaksi tuntuu aivan uskomattomalta holhoukselta lähteä ravintoloiden avaukseen näin suppein ja ja joustamattomin ehdoin kun suomi on menossa loma aikaan se että sanotaan että ravintolassa on istuttava mutta pöytiintarjoilu ei ole pakollista tai että ruokaa ja juomaa ei saa itse ottaa buffetpöydästä kuulostaa suuren luokan holhoukselta eikö ravintola alalla ole mitään ymmärrystä arvoisa ministeri teidän mielestänne siitä miten siellä tulee toimia ja ja miten asiakkaita kuuluu palvella ala ei voi lähteä liikkeelle tällä tavalla ja toki myös suomalaiset itse odottavat sitä että he pääsevät nauttimaan siitä mistä ovat joutuneet luopumaan jo parin kuukauden ajan

arvoisa puhemies kiitos ministeri kiurulle esittelystä ravintola alalla on edessä pitkä kuiva kesä taloudellinen isku on ollut kova jo kevään aikana ja helppoa ei tietenkään tule myöskään näiden uusien rajoitusten valossa olemaan kuitenkin on selvää että koko talouden ja myös koko ravintola alan etu on se että tämä tauti saadaan tukahtumaan sellaiselle tasolle jossa tartuntariski arjessa on mahdollisimman pieni ja sen takia tämä esitys on tehty ja sen takia tämä esitys on perusteltu ja sen takia myös niillä alueilla joissa sinänsä nyt tautitilanne on hyvä tai erinomainen on syytä

lähestyä tätä asiaa hyvin varovaisesti eikä ikään kuin täysillä tehdä heti sitä mikä on mahdollista vaan se varovaisuus pitää olla tässä mukana se iso kuva mitä tässä itse asiassa ollaan tekemässä kuitenkin on tärkeää seurata koko ajan tätä tietopohjan kehittymistä ja karttumista esimerkiksi siltä osin mitkä ovat niitä todennäköisimpiä tarttumispaikkoja tartuntaketjuja tämäntyyppisiä ja sen takia on hyvä että tätä esitystä on tarkoitus tarkastella säännöllisin väliajoin

mutta tässä ei omasta mielestäni ole kyse holhouksesta tässä on kyse siitä että me yhteiskuntana torjumme vakavan tartuntataudin ja se

selkeää lainsäädäntöä jonka puitteissa sitten jokainen toimija kantaa sen oman vastuunsa siitähän tässäkin on kyse ei niinkään holhouksesta tässä edustaja kivisaari toi hyvin esille että joustavuus käytännöissä ja selkeys siinä ohjeistuksessa ovat erittäin tärkeitä tämäntyyppisessä tämäntyyppisessä sääntelyssä kun sitä lähdetään toteuttamaan nyt käsittelyssä on tartuntatautilaki mutta ravintola alan sääntely on tietysti kokonaisuus ja siihen liittyviä epäkohtia ja korjaustoiveita tässä on tullut esille jo muitakin itsekin olen sitä mieltä että että viinien ulosmyynti olisi ollut perusteltua ehkä se alvin tarkastelu myös tämmöisinä ikään kuin vastapainoina tälle rajoitusten tuomalle haasteelle ja vielä lisäyksenä loppuun on erinomainen asia jos pienpanimoille kuitenkin sallitaan kotimyynti se on hieno asia vaikkei se ehkä niinkään rafloihin

arvoisa puhemies hallitus siis päätti että ravintolat saavat olla auki kello kahteenkymmeneenkolmeen anniskelu päättyy kello kaksikymmentäkaksi terassilla ei rajoiteta ihmismääriä lisäksi puolet normaalista asiakasmäärästä kiitän hallitusta tästä terassien osapäätöksestä hiukan kyllä jäin miettimään mihin arvioon tämä hallituksen päätös tästä kello kahdestakymmenestäkahdesta perustuu mikä tekee alkoholin nauttimisesta turvallista ennen kymmenen uutisia mutta kymmenen uutisten aikana se muuttuu viruslingoksi olisi hyvä tietää ne epidemiologiset arviot tämän päätöksen taustalla

arvoisa puhemies tätä ravintola alaan liittyvää koronapäivitystä on jo jonkun aikaa odotettukin ja nyt se on käsittelyssämme hyvä niin että edes jotain on käsittelyssä hallituksella on kuitenkin näissä esityksissään aina tiettyjä kroonisia heikkouksia eli lähinnä se että alueellisuutta ja suhteellisuutta ei pystytä huomioimaan tämä alueellisuus näkyy esimerkiksi kun koulut avattiin kaikkialla samalla tavoin niin nyt ravintoloitakin avataan kaikkialla samoin samoin tavoin vaikka on selvää että koronaepidemian tilanne eri alueilla tässä maassa ei ole samanlainen eli se pitäisi pystyä huomioimaan selkeillä mittareilla mikä on minkäkin alueen koronatartuntatilanne kyllä tästä löytyy maailmalta esimerkkejä miten sitä alueellisuutta voidaan huomioida jos sitä halutaan huomioida eikä hätiköidä näiden kanssa esimerkiksi kun keskustelin erään ravintolayrittäjän kanssa tuolla meillä päin niin hän ihmetteli että miten hänen ravintolansa on nyt pelkästään ulosmyynnillä ei mitään juomatarjoilua vaikka vastapäätä tien olevassa kaupassa juoksee väkeä sadoittain tuhansittain päivässä ja kaupan toimet oman sääntelynsä suhteen perustuvat enemmänkin vapaaehtoisuuteen eli ravintolassa se tauti tarttuu mutta kaupassako se nyt sitten ei tartu vaikka ihmisiä käy siellä paljon enemmän kuin tässä ravintolassa tulisi käymään eli se mitä saa olla auki ja mitä ei saa olla auki pitäisi pystyä myös perustelemaan mihin tällainen sääntely perustuu puhutaan poikkeuslaista joka on kuitenkin voimassa lokakuun loppuun asti ei se ole pikkuasia

aiemmissa puheenvuoroissa kysyttiin onko nyt ravintoloilla mahdollisuus tuottaa voittoa tällaisilla säätelyillä niin onhan se ihan selvää ettei se ole mahdollista ei tällä sääntelyllä pysty tuottamaan voittoa alalla joka on muutenkin jo valmiiksi hyvin kilpailtu eikä ole minkäännäköinen kultakaivos eli kyllä tästä tappiota tulee ja se pitäisi pystyä jollain tavalla kompensoimaan myöskin tuotevalikoiman suhteen eli ruokaravintoloille jotka tähänkin asti ovat jollain tavalla voineet toimia kompensoidaan eri tavalla kuin juomapainotteisille ravintoloille jotka nytkään eivät pysty toimimaan kunnolla tämä anniskelun rajoittaminen kello kahteenkymmeneenkahteen kuulostaa mielivaltaiselta ja keinotekoiselta kansalle nukkumaanmenoajan laittamiselta tällaista termiä voisi käyttää elikkä on nyt keksitty aika on sopivampi kuin joku toinen aika eikä sille ole esitetty esityksessä minkäänlaisia kunnollisia perusteluja siitä olen tosin eri mieltä useiden aiempien keskusteluiden kanssa että itsekin pitäisin buffet tarjoilua terveysriskinä kyllä siinä virukset tarttuvat kun niitä yhteisiä aterimia ja ottimia siellä käytetään siinä se kyllä aivan varmasti leviää eli sen rajoittaminen on perusteltua mutta toisaalta olen samaa mieltä siitä että tässä ei vieläkään ole sitä viinien ulosmyyntioikeutta joka pitäisi olla jo normaaliajan lainsäädännössä että ravintolasta voisi myydä viiniä ulos sitä ei saada edes tähän poikkeuslakiin mukaan ja tätä voin vain ihmetellä

arvoisa puhemies on selvä että pitää päästä pyörimään ja yritysten pitää päästä tekemään yritystoimintaa ja yrittäjien elättää itsensä ja perheensä sillä ja välttää konkursseja tämän pohjaltahan myös tämä ravintoloiden aukioloasian käsittely eduskuntaan on tuotu tässä on kuitenkin tähän asiaan monta lähestymistapaa miten tätä voidaan pohtia itse ainakin lähestyn asiaa siten että ei tämä pandemia ole lähimainkaan ohitse ja ja totta kai ihmisten kohtaamisten lisäämistä pitää harkitusti toteuttaa me olemme kuitenkin vastuussa siitä millä tavalla sallitaan tai ei sallita tämän viruksen leviäminen nyt ravintoloiden avaamisen yhteydessä kun hallitus pohtii näitä erilaisia toimenpeiteitä miten se toteutetaan on ihan oikein että pohditaan sitä ovatko auki vai eivät tarjoillaanko pöytiin vai ei ja kuinka moneen asti ravintolat ovat auki tai eivät ongelmahan tässä on se että ravintoloita on niin monenlaisia ja monentyyppisiä jos me menemme kotikylääni korsoon jossa on toistakymmentä kuppilaa niin voidaan hyvinkin arvailla mitä siellä tapahtuu varsinkin iltasella kun meno yltyy kyllä väitän että yöaikaan ja ilta aikaan kun meno yltyy nämä ohjeet henkilökohtaisesta etäisyydestä unohtuvat hyvin helposti nyt kun tässä lainsäädännössä ei ole kuitenkaan millään tavalla esimerkiksi sanktioitu tätä rikkomista esimerkiksi jos ravintolassa anniskelu tapahtuu vastoin anniskelulainsäädäntöä tai ohjeita niin voi menettää anniskeluluvan tässä on hyvin vaikea lähteä rankaisemaan ravintoloita siitä jos ei millään tasolla toteudu se hallituksen tavoittelema etäisyys toisiin henkilöihin ja sen viruksen leviämisen estäminen siinä mielessä toivoisin että hallitus toisi konkreettisia työkaluja myös siihen miten tätä voidaan valvoa ja miten siihen voidaan nopeasti puuttua mikäli huomataan että virukset alkavat leviämään meillä on esimerkkinä vaikkapa tämä levin hiihtokeskuksen yökerho joka oli oikein viruslinko hyvin pitkän aikaa ennen kuin hiihtokeskukset suljettiin me muistamme myös sen että euroopassa virus lähti etenemään etenemään erityisesti pohjois italiaan jostain kahdesta kolmesta pubista joissa yksi henkilö tartutti useita henkilöitä baaritiskeillä notkuen elikkä kyllä ravintolat ovat keskeisessä asemassa silloin kun viruksen leviämisestä tai sen ehkäisemisestä puhutaan tähän loppuun haluan vielä ministeriltä kysyä sitä että nyt kun linnanmäki valmistautuu avaamaan ovensa ja palkkaa lähes kuusisataa kesätyöntekijää sinne niin millä tavalla he voivat toteuttaa sitä koska tämänhetkisten ohjeiden mukaan on kuitenkin niin että yli viidensadan hengen tilaisuuksia ei saa järjestää avit tulkitsevat asian mutta linnanmäki tulkitsee toisin niin että he saavat avata ne ovensa oman harkintansa mukaan vaikka viidelletuhannelle ihmiselle jos he pitävät huolen näistä asioista tämä on epäselvää yrityksille ja monille muille huvipuistoille ja muille järjestäjille kuinka monta ihmistä saa kokoontua tällaisiin tilaisuuksiin mielestäni tässä pitäisi olla järki kädessä ei voida päästää lapsia kulkemaan vapaasti jonnekin huvipuistoon ilman ettei siitä ole hallituksessa jonkun näköinen linjaus miten tämä turvallisuus ja viruksen leviämisen estäminen toteutetaan

arvoisa herra puhemies poikkeuksellisen kevään yksi suurimpia taloudellisia kärsijöitä on ollut ravintola ja yhteiskunnan asteittainen avaaminen on nyt tärkeää tuohtuu vasemmistohallitus tästä nyt miten vain niin kyllä minulle tästä hallituksen esityksestä tulee holhoamisolo ei luoteta ihmiseen ei luoteta asiakkaaseen ei ravintoloitsijaan ei ravintolan työntekijöihin ravintola ala tietyllä tavalla jopa demonisoidaan ryyppytouhuksi minusta tämä on erittäin valitettavaa ymmärrän että tämän kaiken takana on koronaviruksen aiheuttama huoli ihmisten terveydestä mutta kunhan nyt ei vain astuttaisi yhtään liian pitkälle nostaisin esiin muutaman kysymyksen ja toivon jokaisen pystyvän tulkitsemaan niistä oman mielipiteeni onko ennen iltakymmentä otettu viinilasillinen vaarattomampi kuin kello kymmenen jälkeen olettaako hallitus että suomalainen ravintolassa juominen on jollain tavalla aina vastuutonta miksi ravintoloita ei voida tukea niin sanotuilla edullisilla muutoksilla kuten viinien ulosmyynnin mahdollistamisella entäpä kokoomuksen esiin nostama pienpanimoiden ulosmyyntioikeus onko ravintoloiden kompensaatiossa huomioitu nämä uudet rajoitukset ja viimeisenä miksi kaikkialla suomessa on samat säännöt kun epidemia ei tällä hetkellä koske koko suomea

ravitsemisliikkeiden asteittainen avaus kesäkuussa on erittäin tervetullutta kyseinen elinkeino on ollut kovilla koronaepidemiasta johtuneiden rajoitusten rajoitusten vuoksi ja siksi on erittäin tärkeää että liiketoiminta nyt pystytään avaamaan yksi elinkeinotoiminnan tärkeimmistä peruspilareista on ennakoitavuus yritykset tarvitsevat varmuuden siitä montako työntekijää voidaan palkata ja miten toiminta järjestetään sekä turvallisesti että kannattavasti tällä lakimuutoksella hallitus on antanut raamit toiminnan jatkamiseksi

arvoisa puhemies aloitan vertauskuvalla jos meillä on sairaus joka alkaa pikkuhiljaa hellittää kun käytämme siihen jotain lääkettä niin mitä meidän täytyy tehdä tietyssä vaiheessa tuleeko meidän jatkaa sitä lääkettä jolloin pelkäämme että sairaus yltyy uudelleen vai tuleeko meidän lopettaa se lääkitys eli nyt vertauskuvallisesti me olemme tässä samanlaisessa tilanteessa se sairaus on vain tämä iso epidemia ja se lääke on ollut nämä rajoitustoimenpiteet eli me olemme hyvin vaativassa valintatilanteessa ja minusta on oikein että me lähdemme varovaisesti tässä tilanteessa avaamaan

ja ja lähipiirini kanssa olemme yrittäneet niitä tukea hankkimalla sieltä take away aterioita tämä kieltämättä on kohdellut aivan murskaavalla tavalla koko elinkeinoelämää mutta tarkoitushan on kuitenkin koko ajan ollut se että me saamme tämän epidemian kuriin nyt kun olen tätä keskustelua kuullut niin olen enemmän kuullut arvostelua siitä että holhotaan

kysytty sitä että holhotaanko säännöstelläänkö valvotaanko eikö luoteta hyvänen aika jos tekisimme niin että tämä olisi kaikki vapaata ei tarvitsisi kuin jossain maakunnassa yhdessä ravintolassa tapahtua jotain niin täällä kysyttäisiin onko hallitus tietoinen siitä että sen ja sen maakunnan siinä ja siinä ravintolassa on ollut ihmisiä minkä seurauksena sinne maakuntaan on leviämässä

lisätään uudet viisikymmentäkahdeksan a ja b pykälät ja annetaan sitten niiden pohjalta asetus eli tuen voimakkaasti juuri tässä muodossa nyt tätä varovaista ravintolaelinkeinoelämän avaamista

uskon että pystytään vastuullisesti toimimaan ravintolayrittäjien näkökulmasta ja että myös asiakkaat itse aivan varmasti toimivat vastuullisesti tämän kevään kevään jälkeen muun muassa edustaja kivisaari puhui myös hyvin tästä ravintolakohtaisesta

toivotaan että talousvaliokunnassa huomenna

elinkeinonvapauden näkökulmasta on äärimmäisen poikkeuksellista oikeusvaltiossa tällä tavalla erityisesti kieltää yhtä alaa toimimasta siitä näkökulmasta

ollaan puhuttu myös alueellisesta porrastuksesta

elikkä tarkkana täytyy siitäkin näkökulmasta

yrittäjältä tuli juuri viesti hän oli kuunnellut radiota ja ensimmäisiä tietoja poiminut tästä esityksestä

työkseen pitää huoltoasemaa valtatien varressa ja hänen viestinsä on se että ammattiautoilijat alkavat enenevässä määrin liikkua kello viiden jälkeen ihan tietysti unirytmin takia täytyy vähän saada aamiaista ja kahvia ja sitten tietysti nämä lepoajat ammattiautoilijoilla ovat tiukat hänen kysymyksensä kuuluu onko niin että että tämän tämän suhteen ei ole joustoa vaan se on tiukasti kello kuusi tähän en ole ehtinyt vielä riittävästi perehtyä mutta ehkä ministeri vastata saavatko ammattiautoilijat viiden jälkeen mahdollisesti hetken tauon tauon pitää jotta pääsevät aamiaiselle ja kahville näihin loivennuksiin ja lievennyksiin liittyy myös toinen asia joka ei ole suoraan ministeri kiurun alaa enemmänkin urheilusta vastaavan ministeri kososen alaa mutta haluan sen tässä ottaa esiin koska samasta kokonaisuudesta puhutaan koronaviruksesta ihmisten hyvinvoinnista sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta se koskee tapahtumia esimerkiksi jalkapalloa ja pesäpalloa nythän meillä on se linjaus linjaus että että katsomoihin saa mennä enimmillään viisisataa henkilöä tai käytännössä alle viisisataa koska siellä on järjestysmiehet ja

tästä suurimmaksi sallitusta eli on joku viranomaisten sallima luku josta nyt sitten otetaan puolet pois ja näin vastataan siihen koronahaasteeseen voisiko katsomoiden osalta olla sama jos meillä on tampereella esimerkiksi yli seitsemäntoistatuhatta katsojaa vetävä ratinan stadion niin sopiiko siihen suoraan luku viisisataa kun verrataan sitä sitten kolmentuhannen hengen stadioniin jossa sielläkin olisi luku viidennessäsadannessa tässä toivon vielä viranomaisilta tähän valtioneuvoston viisisataa on otettu esiin tapauskohtaista harkintaa meillä on veikkausliigassa kaksitoista joukkuetta eikä liene ylivoimaista katsoa nämä kentät niiden kapasiteetti sisääntuloväylät katsomoitten lukumäärä lipunmyyntipisteitten määrä ja tämän tyyppiset asiat ja ottaa paikallista

puhemies on suuri helpotus että olemme koronakriisin hoidossa tulleet siihen että voimme purkaa rajoituksia yksi kerrallaan se on myös maamme talouden ja yhteiskuntaelämän kannalta ratkaisevan tärkeää kuten kriisin eri vaiheissa aiemminkin on hallitus viisaasti tehnyt päätöksensä ajatellen kansalaistensa terveyttä kaikkein tärkeimpänä asiana tämän johdosta koronasta johtuva kuolleisuus ja sairastavuus on jäänyt vähäiseksi väkilukuumme suhteutettuna terveysviranomaisia ja asiantuntijoita kuunnellen on aika astua taas eteenpäin ja alettava lievittämään epidemian ja rajoitustoimenpiteiden vaikutuksia ihmisten arkeen ja toimeentuloon siinä määrin kuin se on turvallista nyt on aika rohkaista ihmisiä siihen että vaiheittainen palaaminen normaalin jota myös uudeksi normaaliksi voidaan kutsua on turvallista selkeitä turvallisuus ja hygieniamääräyksiä noudattaen voimme alkaa iloita esimerkiksi ravintoloiden ja kahviloiden palveluista hallitus on linjannut tänään ravintoloiden avaamisesta kesäkuun alusta alkaen ensi vaiheessa ravintolat voivat ottaa sisään puolet asiakasmääristä ravintolat voivat olla auki kello kahteenkymmeneenkolmeen asti ja anniskella kello kahteenkymmeneenkahteen asti asiakaspaikkarajoite ei koske ulkoterasseja vastuu omasta käytöksestä on entistä vahvemmin meillä jokaisella itsellämme tiedämme koronaviruksen leviämistavoista jo sen verran että turvavälit ja terveyshygienia on syytä muistaa myös ulkotiloissa oleskellessa arvoisa puhemies hyvä että hallitus seuraa ja arvioi valppaasti aukioloaikoja ja asiakasmääriä koskevien rajoitusten purkua toivotaan että rajoitusten vaiheittainen purkaminen etenee myötätuulessa ja että myös alueelliset ratkaisut voitaisiin ottaa huomioon meillä on kriisin aikana ollut suuria alueellisia eroja koronaan sairastuneiden ja kuolleitten osalta jopa koronattomia alueita joilla kategoriset rajoitukset ja sulkemiset ovat tuntuneet ylimitoitetuilta toimilta nyt on aika antaa vastuuta ja luottamusta alan yrittäjille ja heidän asiakkailleen on yhteinen etumme että terveys ja turvallisuusmääräyksiä noudatetaan sillä koronavirus on edelleen keskuudessamme

arvoisa puhemies henkilökohtaisesti olen hieman hämmästynyt hämmästynyt täällä tästä ravintolakeskustelusta kun täällä yleisellä tasollakin puhutaan ravintoloista vaikka ravintolat ovat aika erilaisia todella erilaisia on lounasravintoloita on ruokaravintoloita on pubeja seurusteluravintoloita ja yökerhoja nythän tässä tulee käymään tietysti näin että tämä ei käytännössä katsoen yökerhoja juurikaan auta koska yökerhot eivät voi muuttua hallituksen päätöksellä tai eduskunnan päätöksellä päiväkerhoiksi nyt joka tapauksessa ravintola ala ja yökerhot ja tällaiset tarvitsisivat jollain tavalla tukea myös siihen koska tilanne on se että myynti ei missään nimessä voi olla samaa kuin aikaisemmin elikkä paluun myötähän se ei normalisoidu millään tavalla se olisi jotain arvonlisäveron laskua tai ulosmyynnin vapauttamista tai vastaavaa mitä pitäisi löytää lisää tähän hommaan samoin mikä olisi tietysti ollut niin kuin tässä useammassa puheenvuorossa oli että oltaisiin otettu huomioon tätä alueellista juttua tähän hommaan koska maakunnissa asiat ovat huomattavasti eri tavalla kuin monessa muussa paikassa kuitenkin täytyy muistaa myös se että riskiryhmäläiset eivät ole jos ei nyt ruokaravintoloita lasketa mutta sanotaan että etenkään yökerhojen ja vastaavien asiakaskunnasta missään tapauksessa eli siellä kuitenkin suurin osa on nuorempaa väkeä mitkä eivät kuulu sillä tavalla tähän riskiryhmään ja mitkä ovat tekemisissä muutenkin jonkun verran jo aikaisemmin eräs edustaja sanoi että ravintolassa on vaara että mennään ihon alle no se on totta ja oikeastaan voisi sanoa että se on tarkoituskin ainakin minun ravintola aikanani kun kävin aikoinaan siellä kyllä se oli sitä juuri tietysti sillähän se syntyvyyskin suomessa nousee tilanne on se että jos ajattelen että itse ravintolaan pyörimään niin kyllä ne kontaktit olisin löytänyt muullakin tavalla se ravintola ei olisi minun mielestäni ollut se juttu mikä olisi estänyt sen koronaviruksen leviämisen siinä kohtaa sehän on sanomatta selvää että kun pakataan se ravintola täyteen mutta pakataanko se ravintola puolilleen kello kaksikymmentäkaksi vai kaksikymmentäneljä niin minä en näe mikä siinä on siinä kohtaa se ero jos se saadaan pidettyä nyt tässä kuitenkin vielä vähän ontuu jopa se että terassilla sitten ei ole tätä rajoitusta kuitenkaan eli nytten niin kuin jotenkin tämä kellonaikahomma ei minulle avaudu mikä juttu siinä on ja tosiaankin sitten etenkin aika harvalla yökerholla on minkäännäköistä iloa tästä niin että niitten talous

arvoisa herra puhemies on hyvä että hallitus on saanut esityksen vihdoin valmiiksi anniskelun päättyminen tuntia ennen ravintoloiden sulkemisaikaa on kuitenkin mielestäni hyvin keinotekoinen ja vaikeuttaa ravintoloiden selviytymistä asiakaspaikkarajoitus merkitsee myös sitä että ravintoloiden toimintaa on lähes mahdoton saada kannattavaksi ei viidenkymmenen prosentin täyttöasteella tehdä tulosta kun vuokrat palkat ja muut kulut juoksevat maran ehdotus arvonlisäveron alentamisesta ravintola anniskelussa ja ruokatarjoilussa määräajaksi voisi olla suurena apuna sillä näiden rajoitusten puitteissa ei ole mahdollista kattaa täysimääräisiä kuluja välillä herää kysymys kuunnellaanko kunkin alan ammattilaisia eli niitä ihmisiä ketkä ammatikseen tekevät jotain tiettyä työtä tarpeeksi kun näitä päätöksiä tehdään

arvoisa puhemies oppositio erityisesti kokoomus on kysellyt paljon hallituksen strategian perään ja niin kuin tässäkin salissa on monesti sanottu ja pääministerin suullakin todettu niin hybridistrategia on nyt se jolla edetään osana sitä on juuri nämä rajoitukset ja niiden asteittainen purkaminen ja myöskin tavoite siitä että viruksen leviämistä pyritään estämään jos se että pyritään estämään tämän viruksen leviämistä on holhoamista niin olkoon sitten niin kaikki keinot kuitenkin pitää käyttää viruksen leviämisen estämiseen ja se on vaatinut rajoituksia joita nyt osaltaan puretaan suomessa tämä on toteutunut esimerkillisesti niin täällä päätösten osalta kuin kansalaisten keskuudessa suomessa ei ole menty kadulle niin kuin esimerkiksi usassa jossa joukolla vaaditaan rajoituksista eroon pääsyä olemme saaneet kuitenkin näinkin joustavasti ja nopeasti sen viruksen viruksen ei nyt taltutettua mutta leviämistä pysäytettyä niin tässä vaiheessa ei myöskään pidä antaa periksi ja jättäytyä vain vietäväksi ymmärrän hyvin sen että täällä on noussut huolia että mikä merkitys nytten näillä kellonajoilla on mutta uskon osaltani ja varmasti ministerikin tätä vahvistaa että on tarkkaan harkittu ja pohdittu niitä erilaisia vaihtoehtoja ja mietitty myöskin sitä mikä merkitys sillä esimerkiksi yökerhojen osalta on en tiedä mutta täällä salissa saattaa olla ihmisiä jotka ovat yökerhoissa jonottaneet sinne ennen puoltayötä tai puolenyön jälkeen siinä jonossa on paljon väkeä sitten on jonotettu baaritiskille ja mahdollisesti ehkä menty tanssilattialle tai johonkin muuhun niin saattaa tulla eteen tilanteita että virus leviäisi siinä yhteydessä nopeammin kuin esimerkiksi kahvilassa tai lounaalla tai terassilla en tiedä onko hallitus pohtinut tätä että leviääkö virus siellä yökerhossa nopeammin kuin muualla mutta tällainen tilanne saattaa tulla esiin se osaltaan ehkä puoltaisi sitä että lähdetään sieltä baarista sitten pois jo yhdentoista aikaan on tietysti riski siinä että

mutta uskon kaiken kaikkiaan että kun näitä rajoituksia vielä on niitä asteittain puretaan alueittain puretaan niin jos vielä vähän aikaa jaksetaan pitää sitä etäisyyttä niin ehkä sitten päästään sinne baariin jossakin vaiheessa ja ehkä sinne tanssilattialle ja sitä läheisyyttäkin pitämään entistä enemmän kun vielä vähän aikaa jaksetaan ja tehdään kaikkemme että tämä virus ei jatkaisi leviämistään

arvoisa puhemies nyt on syytä pitää kiinni systemaattisuudesta analyyttisyydesta ja pitkäjänteisyydestä kun torjutaan koronaa ja pidetään huolta että tauti ei pääse suomessa leviämään tähän sitoutumista toivoisin ihan meiltä kaikilta varsinkin kun sitten esimerkiksi siellä perustuslakivaliokunnassa olemme yhdessä hallitus oppositio rajoista piittaamatta näistä poikkeustoimista päättämässä vielä vähän aikaa sitten moni oli huolissaan siitä onko nyt tarpeeksi tiukkoja ja tarkkoja suosituksia ja rajoituksia ja nyt yhtäkkiä puhutaan holhouksesta kun loikataan epidemian alkuvaiheeseen niin silloin oppositiossa moni oli jopa vihainen miksei vakaata perustuslaillista punnintaa vaativaa ravintoloiden sulkua oltu saatu tehtyä vielä nopeammin kuin hallitus ja tämän jälkeen perustuslakivaliokunta ja eduskunta sen tekivät silloin ravintoloita pidettiin hyvin vaarallisina paikkoina ja sen jälkeenhän todistusaineistoa on kertynyt vain lisää vaikka yhdeksänkymmentä prosenttia ihmisistä toimisi vastuullisesti valitettavasti tarvitaan se kymmenen prosentin pieni porukka joka kertyy jonnekin yhdessä tiiviisti viettämään aikaa ja on siellä läheisissä väleissä ja sitten meillä onkin jo koronalinko oikeastaan vaikuttaa siltä että joidenkin käsitykset ovat todistusaineiston kertyessä pikemminkin menneet vastakkaiseen suuntaan että nyt yhtäkkiä tätä riskiä ei olisikaan olemassa sitä kyllä kovasti ihmettelen sillä harvasta paikasta meillä on yhtä laajoja todisteita koronalingoista kuin nimenomaan ravintoloista varsinkin yökerhoista juhlista yleisötapahtumista muista paikoista missä koko tapahtuman luonteeseen kuuluu se että ollaan lähekkäin

ja ruokaravintoloissa tilanne on monesti aivan eri mutta nyt kun on puhuttu yökerhoista niin kyllä se on pakko tunnistaa että yökerhojen luonteeseen ei kahden metrin turvaväli välttämättä varsinkaan silloin aamuyöllä tanssilattialla kovin hyvin sovi täällä ilmeisesti tarvitaan nyt pientä rautalangasta vääntämistä sen suhteen mitä väliä on kellonajoilla mitä pidempään anniskelua jatketaan sitä enemmän ihminen ehtii juoda ja sitä päihtyneempiä ihmisiä ravintolassa on ja kuten kaikki hyvin tiedämme siinä missä selvin päin ihminen voi toimia hyvinkin vastuullisesti olla hyvin tarkka että pidetään turvavälit pestä kädet käyttää käsidesiä ja muutenkin huolehtia vastuullisuudesta niin humalatila vaikuttaa ihmisen harkintakykyyn vaikuttaa motoriikkaan ja vaikuttaa siihen kuinka todennäköisesti saadaan sitten toimittua vastuullisesti siksi näitä todennäköisyyksiä pienentääksemme on syytä nyt ainakin aloittaa siitä että avataan ravintoloita harkitusti katsotaan mikä tilanne on ja sitten mietitään uudestaan kyse ei ole alkoholin demonisoinnista kyse on siitä että korona on vakava uhka joka leviää toisissa paikoissa herkemmin kuin toisissa ja nyt pitää priorisoida ihmisten hengen ja turvallisuuden

olen tullut tulokseen että olemme kaikki tässä salissa samaa mieltä siitä että ravintoloita on avattava hallitusti totta kai pieniä näkemyseroja esiintyy mutta itse katson että tämän nyt hallituksessa saavutetun kompromissin kanssa voidaan kyllä elää se tukee ravintoloita mutta totta kai vielä on tärkeää että perustuslakivaliokunta tarkastelee esityksen perustuslainmukaisuuden hyvin tarkoin

valmiita tietyissä maakunnissa niitä avauspäätöksiä nopeastikin tekemään kiitän hallitusta myös tästä pienpanimoiden etämyynnin edistämisestä kun olette siihen päätyneet se on tärkeä ratkaisu en pidä järkevänä sitä että tällä hetkellä voidaan tilata saksasta laillisesti vaikka rekka autollinen olutta kotiovelle mutta suomalaiselta panimoilta sitä ei voida tilata kannustan hallitusta vielä pohtimaan kuitenkin näitä ilmaisia keinoja ravintoloiden tukemiseksi mikäli se mahdollista on yksi keino voisi olla tämä ulos ja etämyynnin laajentaminen poikkeusajaksi monella ravintolalla on laajat laajat varastot alkoholia jota ei saada nyt menemään eteenpäin ja etämyynnin ja etämyynnin ja sitten tämän noutomyynnin kautta voisi olla mahdollista että he niistä pääsisivät sitten eroon ehkä parasta tässä esityksessä kuitenkin on se että nämä rajoitukset eivät tiukasti koske terasseja se on varmasti hyvä jokaiselle ravintolalle jolla terassi on eli toivotaan yhdessä lämmintä intiaanikesää ja sitä että on kylmää juomaa ja janoisia asiakkaita suomen terasseille

arvoisa herra puhemies on vaikea ymmärtää tätä pääministeri sanna marinin hallituksen päätöstä jatkaa näitä rajoitustoimia ravintola ja kahvila alalla koko maassa ravintoloiden aukioloa rajoitetaan myös kesällä ja myös asiakasmäärä rajataan siis normaalista puoleen monissa maakunnissa ei nimittäin

mielestäni sitä ei tässä nyt ole tehty mikä on se välttämätön tarve pitää kahvilat ja lounaspaikat suljettuina vielä koko toukokuun ja vielä tämänkin jälkeen rajoittaa niiden toimintaa puoleen sellaisissakin kunnissa joissa ei ole viime aikoina tai koko epidemian aikana ollut tartuntoja kyse on nimittäin erittäin poikkeuksellisen rajusta perusoikeuksien rajoittamisesta elinkeinovapauden rajoittamisesta ja omaisuudensuojasta kun uudenmaan avaamista perusteltiin sillä että hallituksen mukaan se oli juridisesti välttämätöntä tehdä kun enää syitä sen

mikä on peruste pohjois karjalassa itä savossa ja esimerkiksi ahvenanmaalla jatkaa edelleen kesäkuussa näitä poikkeuksellisen rajuja rajoittamistoimia tässähän käy arvoisa puhemies niin että kahvilat avataan puoliksi mutta niiden kulut

niin vuokramenot energiakustannukset ja myös monet palkkakustannukset täysimääräisesti maksettaviksi vaikka asiakasmäärä rajattaisiin puoleen todettiin että tarkoitus on että rajoituksia voitaisiin asetusta muuttamalla lieventää jos epidemiatilanne sen sallii rajoituksia voidaan asetuksella myös kiristää mikäli epidemiatilanne sitä edellyttää mutta nyt pitää kysyä että mitä tarvitsee tapahtua edelleen pohjois karjalassa itä savossa ja ahvenanmaalla että ne voisivat päästä näiden rajoitustoimien ikeestä eroon

toivon että perustuslakivaliokunta puuttuu tähän esitykseen arvoisa
arvoisa puhemies ensinnäkin on todettava että epidemian alkuvaiheessa ravitsemusliikkeiden toiminnan rajoittaminen oli lainsäädäntöteitse perusteltua siitä oli laaja yhteinen tahto täällä eduskunnassa nyt talousvaliokunta tosiaankin miettii paraikaa hyvitysmallia jolla laillisen elinkeinon rajoittamista kompensoidaan kesäkuun alusta voidaan tämän hallituksen esityksen mukaisesti ravitsemusliikkeitä avata rajoitetusti tiloihin voidaan ottaa puolet normaalista väestä ja illalla suljetaan kello kaksikymmentäkolme arvoisa puhemies eduskunta ja muun muassa perustuslakivaliokunta linjasivat silloin kun tämä rajoitus tuli voimaan että rajoituksista pitää luopua alueellisesti epidemian niin salliessa ja itse asiassa rajoitukset voivat olla voimassa vain erityisen perustellusta syystä nyt suomessa on monia alueita kuten edellisessä puheenvuorossakin edustaja heinonen totesi on ollut useita viikkoja kurissa esimerkiksi kaikissa pohjalaismaakunnissa korona on saanut puukosta pahasti selkään tässä esityksessä tätä eduskunnan tahtoa alueellisesta porrastuksesta joka silloin aikaisemmin tuotiin esille

ei kuitenkaan noudateta ja uskon että tämä asia pohdituttaa nyt tämän eduskuntakäsittelyn aikana myös valiokunnissa tässä on yksi perustavaa laatua oleva ongelma koska yritykset pyrkivät totta kai kannattavaan toimintaan moni ravintolayrittäjä on esimerkiksi näistä pohjalaismaakunnista ollut yhteydessä ja sanonut että jos ravintolapaikoista on puolet käytössä

tämän johdosta tämä hallituksen esitys ei kaikilta osin toteuta niitä hallituksen sinänsä vilpittömiä tavoitteita tavoitteita joilla liiketoiminta näitten yritysten osalta palaisi askel askeleelta kohti normaalia sehän ei välttämättä palaa tällä logiikalla ollenkaan eli kysynkin ministeriltä vielä vielä kerran se on tullut tässä jo esille koska nämä eduskunnan vaatimat ja edellyttämät alueelliset rajoitusten purkutoimet aloitetaan miksi niitä ei aloiteta ensimmäinen kuudetta

arvoisa puhemies me suomalaiset olemme kyllä osoittaneet nyt erittäin vastuullista kansaa me olemme noudattaneet näitä rajoituksia todella huolella olemme noudattaneet ohjeita huolella ja kuuluu kyllä suomen kansalle kiitos siitä että suomi on näin hyvässä tilanteessa tällä hetkellä tämän epidemian suhteen tälle meidän suomalaiselle kuuluisalle maalaisjärjelle kyllä on tilausta jatkossakin ja nyt kun lähdetään portaittain avaamaan näitä rajoituksia niin vastuuhan siirtyy yhä enemmän meille yksilöille kansalaiset eivät tarvitse enää yhtään enempää holhousta mutta minä kyllä kysyn täällä samalla tavalla kuin joku muukin edustaja mitäpä sitten jos kaikki olisikin avattu kerralla meillä on tulossa juuri lomakausi ihmiset lähtevät liikkeelle ihmiset vaihtavat paikkakuntaa vaihtavat maakuntaa täällä ja menevät ravintoloihin ja jos sitten olisi tapahtunut niin että se epidemia olisi purskahtanut uudestaan liikkeelle minä tiedän sen ja myönnän sen että pohjois karjalassa on tällä hetkellä erittäin hyvä tilanne epidemian suhteen ja varmasti kaikki odottavat innolla että terassit aukeavat ja ihmiset pääsevät ravintolaan syömään mutta se pitää muistaa että kun tulee kesäkuun ensimmäinen päivä kesälomat ole pelkästään oman maakunnan väkeä vaan ympäri suomea väki liikkuu uudeltamaalta liikutaan pohjois pohjanmaalta ja niin edelleen eli tässä on tavoite suojata suomalaisia ja katsoa että asteittain lähdetään purkamaan rajoituksia pidänkin itse erittäin tärkeänä että nyt kun katsotaan tätä tilannetta ja jos tilanne pysyy edelleen hanskassa niin sitten nopeaan tahtiin ollaan valmiita edelleen purkamaan näitä rajoituksia että päästään siihen normaalin takaisin ja ja eihän kai ole tarkoituskaan että tämä tila jäisi niin kuin pysyväksi ja sitten olen myös siitä samaa mieltä elikkä kun päästään liikkeelle niin sitten pitää myös jatkossa katsoa tarkemmin tätä alueellista tilannetta jos tilanne pysyy hyvänä niin sitten niitä rajoituksia puretaan voimakkaammin eri alueilla

arvoisa puhemies olisi tietysti hirveän hienoa jos meillä ei tätä epidemiaa enää olisi ja ja voisimme palata ihan normaaliin elämänmenoon mutta tämä ei ole tilanne eikä välttämättä tule olemaan ennen rokotetta minun mielestäni tämä esitys tavoittaa niitä elementtejä joita me tässä tilanteessa tarvitsemme me tarvitsemme vielä yhteisiä pelisääntöjä me emme voi toimia aivan niin kuin ennen tämä opposition ja etenkin kokoomuksen kritiikki on nyt kyllä tosi sekavaa ja täytyy sanoa että tässä matkan varrella on ollut ihan hyviäkin huomioita koronaepidemian hoidosta mutta nyt en kyllä yhtään käsitä mistä tuulee ensin ollaan vaatimassa tiukkoja rajoitteita ja nyt sitten minkäänlaisia pelisääntöjä ei tällaisille suurille kokoontumisille voisi asettaa

tälläkään esityksellä nyt poissulkea sitä etteikö meillä olisi niitä tartuntoja mutta tässä yritetään kuitenkin nyt tuoda niitä turvavälejä ja sitä väljyyttä jotka auttavat meitä tässä tilanteessa suojelemaan ihmisten terveyttä ja elämää onko kokoomus nyt todellakin luopunut tästä tavoitteesta lisäksi meidän on tarkoituksenmukaista katsoa tätä taloudellista kokonaistilannetta niin kuin me olemme nyt voineet lukea niin ruotsin talouden arvioidaan heikkenevän ihan yhtä paljon kuin suomen ja siellä on hyvin paljon enemmän kuolleita moninkertainen määrä ihmisiä on kärsinyt eli myöskään nämä taloudelliset ja ja terveydelliset elämän suojeluun suojeluun liittyvät tavoitteet siinä määrin kuin ehkä on toivottu ja täälläkin salissa joskus on on viitattu siihen mitä ruotsissa tehdään nyt me tiedämme että me emme voi toimia sillä tavoin kuin ennen että annetaan ihmisten ihan vain päättää milloin menevät ravintolaan tai tai milloin milloin kokoontuvat jos me haluamme tartuntojen etenemistä hillitä niin kuin nyt on päätetty yhteisesti tehdä haluaisin kysyä ministeriltä olisiko mahdollista luoda take awaylle mukaan ottamiselle vielä joku kannustin joka mahdollisesti myös tasapainottaisi niitä talouden tappioita

voi olla ravintoloitsijalle aika hyvä keino tasapainottaa omaa liiketoimintaa tällaisessa tilanteessa jossa me emme halua täyttä ravintolaa me kuitenkin saisimme ihmiset käymään ravintoloissa ottamaan mukaan mukaan ruokaa kenties juomaa ja sitten viemään sen jonnekin missä sen voi turvallisesti nauttia onko tällaisia kannustimia mietitty

kokonaisuudessaan tukahdutettua tässä maassa ja tulevina viikkoina on tärkeää että huolehdimme siitä ettei tartunnat lähde nousemaan uudelleen nämä rajoitukset joita meillä on ollut ovat olleet todella välttämättömiä mutta nyt kiitos hallitukselle siitä että kun tämä epidemiatilanne on sen verran hyvä maassa niin me pääsemme avaamaan näitä ravintoloita vähän laajemmin sanoisin on käytetty hyviä puheenvuoroja mutta täältä kokoomuksen puolelta kun on tullut ehkä enemmän kritiikkiä niin tässähän on kyse vain että me myös ravintoloissa noudatamme niitä suojaohjeita jotka ovat edelleen kaikkialla voimassa siis turvavälejä hyvää yskimis ja käsihygieniaa sitä että muistamme pitää kädet poissa kasvoilta ja niin edelleen ja jos meillä asiakaspaikoille on tietty maksimimäärä ravintoloissa niin se on varsin tiiviisti laskettu elikkä jos nyt olisi maksimimäärä korkeintaan puolet siitä niin tokkopa siinäkään täyttyvät nämä turvavälit eli siinä mielessä ajattelen että sitä käytännön toteutumista turvavälien on tästä lakiesityksestä huolimatta vielä vielä tarkasteltava ja seurattava ja näkisin että tämä hallituksen esitys että korkeintaan puolet asiakasmäärästä saa olla sisällä on myös ravintoloitsijoille ja kahvilanpitäjille tämmöinen tukinuora ohjeistus he voivat myös vedota tähän ohjeistukseen silloin jos sattuu että siinä illansuussa joku asiakkaaksi pyrkivä ei enää muista tätä ohjeistusta tai ehkä se matikkapää on siinä alkuillasta sitten jo vähän sumentunut tulee huolehtia paitsi sisätiloissa niin myös esimerkiksi meillä tampereellahan on take awayta harrastettu niin että ravintoloitsija kahvilanpitäjä on lainannut tuoleja ja pöytiä että siihen puistokadulle on voinut levittäytyä nauttimaan ja todellakin nämä ovat tässä vaiheessa koko maassa voimassa eli meillä on nyt hyvä mahdollisuus harjoitella katsoa onnistummeko toteuttamaan näitä sillä tavoin että epidemia ei lähde ja uskoisin että myös pienemmillä paikkakunnilla on toiveessa se niin kuin joka puolella että matkailu tänä kesänä suuntautuu kotimaahan ja sanoisin vain ja ainoastaan kotimaahan ja toivoisin että finnairkin näihin talkoisiin ryhtyy ja siinä mielessä myös niillä paikkakunnilla joissa nyt on vähän tartuntoja tai ollenkaan

arvoisa puhemies täällä on peräänkuulutettu mikä on kokoomuksen linja ja miten sitten olimme maaliskuussa myöskin näitä rajoituksia yhtenäisenä joukkona tekemässä on aivan selvää että niitä silloin tarvittiin ihmisillä ei ollut maaliskuun alussa kriisitietoisuutta mutta kun se hallituksen tiedonanto torstaina kahdestoista kolmatta kerrottiin ja kerrottiin myöskin siitä tilanteesta niin ravintolaillahan kävi niin että liikevaihto tippui seitsemänkymmentä viiva kahdeksankymmentä prosenttia vaikka laki ei ollut voimassa vielä silloin ja on totta että että vastuulliset yrittäjät sulkivat jo toimintaansa ennen kuin laki oli voimassa ja kun laki tuli sitten voimaan niin tietenkin mutta nyt kun tätä kieltoa ei kategorisesti olla laittamassa eteenpäin yhteiskunnan avaamisen kannalta tärkeätä on tietenkin oleellista että teemme näitä asioita terveys edellä mutta myöskin huomioiden sitten sen että jos ja kun toimintaa ja yhteiskuntaa pystytään avaamaan esimerkiksi tapahtumarajoituksia ja muuta on kesälle tehty henkilömäärien osalta niin myöskin sitten niin että kun on kyse elinkeinotoiminnasta niin sillä pitää olla mahdollisuus kannattavaan toimintaan

toisiinsa en kannata ruotsin linjaa muuten kuin siinä että he eivät ole sitoneet niitä sinne kellonaikoihin mutta he ovat edellyttäneet juuri niin kuin suomessakin nyt tässä tullaan edellyttämään että ei saa syntyä tungosta eikä jonoja ja ja pitää olla riittäviä etäisyyksiä mutta miten tämä kellonaika niin jotenkin sitten tästä kellonajasta vielä että täällä euroopassa on myöskin tehty esimerkiksi saksassa niin että ravintolassa saa oleskella enintään kaksi tuntia ehkä ymmärtäisin enemmän että rajoitettaisiin sitä meillä on myöskin ravitsemusliikkeitä joissa se anniskelu alkaa jo päiväsaikaan ja vastuullinen yrittäjä tietenkin toimii niin että ei tarjoile päihtyneelle asiakkaalle mutta se että me täällä nyt ajattelemme että kaksikymmentäkaksi on se kellonaika kun tilanne muodostuu sellaiseksi että että

tämä on niin kuin lopetettava ehkä tästä kuitenkin totean vielä loppuun että tässä näkyy vahvasti se että että tätä toimintaa katsotaan sieltä sääntelyn pohjalta myöskin hallituksen esityksessä on että kaiken omavalvonnan ja muun lisäksi on tehtävä tällainen tartuntatautilain mukainen suunnitelma jossa on tarkat kuvaukset liikkeen sisä ja ulkotiloista toimintatavoista

arvoisa puhemies tästä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta vielä voisin tähän edustaja talvitien puheenvuoroon jatkaa että kyllähän tässä tilanteessa kun ravintolat nyt saavat tämän lain mukaan avata ovensa kuitenkin näillä rajoitustoimenpiteillä vaaditaan heiltä vielä tämmöistä lisäbyrokratiaa jos ajatellaan että tarvitaan tällainen suunnitelma millä tavalla se tehdään siinä omassa ravintolassa niin eikö se sitten olisi voinut olla niin että jokainen tekee sen noudattaa niitä annettuja ohjeita ja määräyksiä tekee sen suunnitelman jolloinka ei tarvittaisi tämmöisiä ylimääräisiä rajoituksia silloin se olisi myöskin valtakunnallisesti niin että kaikki noudattaisivat niitä niitä ohjeita mitä terveyden näkökulmasta on tarpeen noudattaa siihen ei ole tarpeen silloin ottaa muita elementtejä tämän epidemian leviämistähän tässä on nimenomaan tarkoitus ehkäistä

sitten nostaisin esille tämän kiireaikataulun me saimme vasta noin tunti ennen tämän istunnon alkamista kysyisin vain onko tämä hyvää lainsäädäntövalmistelua että kansanedustajalle tuodaan tässä vaiheessa esitys mihin me emme ehdi edes perehtyä siitä pitäisi keskustella täällä lähetekeskustelussa ja viedä niitä viestejä sitten valiokuntaan saada mahdollisimman laaja

ministeri on paikalla minkä takia tämä tuodaan vasta nyt kun tarve tälle on ollut ilmeinen jo selvästi aikaisemmin sitten mikä liittyy näihin rajoituksiin ja kokoomuksen näkökantaan siinä niin totta kai siinä tilanteessa kun tilanne oli se mikä oli silloin maaliskuussa todettiin jo että että täällä on epidemia epidemia ja ja tartuttavuuslukukin oli oli korkea rajoitukset olivat paikallaan ja oltiin sitä mieltä että rajoituksia tarvittiin totta kai me haluamme tukahduttaa tämän epidemian ja saada pysymään alle yhden huolimatta siitä että nyt rajoituksia höllennetään kun niitä seurataan säännöllisesti ja tarkkaan ja meillä on selkeät tavoitteet niin me voimme kyllä myöskin avata avata rajoituksia mutta ei meidän tarvitse yhtä elinkeinohaaraa täällä ruoskia on hyvä huomata myös sitä kysyttiin täällä jo aikaisemminkin että millä tavalla esimerkiksi ravintolatuissa huomioidaan sitten se että heidän toimintaedellytyksiään rajoitetaan edelleenkin

arvoisa puhemies täytyy muistaa tämä tausta miten hallitus on tehnyt näitä rajoitustoimenpiteitä että aikanaan kun hallitus lähti rajoitustoimenpiteitä tekemään niin silloinhan teillä oli arvioinnissa se että noin kaksi väestöstä olisi saanut tartunnan tämän jälkeen kun tulivat vasta ainetestit niin todellinen luku varmistetuista tapauksista osoitti että vain noin nolla pilkku kaksi prosenttia väestöstä on saanut tartunnan tai saanut sen vasta aineen ja jos ne kaikki nyt laskettaisiin ja olisi viisikymmentäyksi positiivista tulosta niin se tarttuneiden määrä olisi niin kuin kaksi pilkku

mutta vain neljä näistä testituloksista ovat satavarmasti positiivisia joten on hyvin epävarmaa kuinka suuri osa väestöstä on saanut tämän tartunnan kaiken kaikkiaan suomi on vasta erittäin alkuvaiheessa tämän epidemian leviämisen suhteen kuusituhattaneljäsataa tartuntaa vain nolla pilkku kolmekymmentäviisi prosenttia väestöstä on saanut tartunnan jos käytetään thln käyttämää kolminkertaista kerrointa siihen tarttuneitten määrään mitä siellä epävirallisissa laskennoissa käytetään tämän tiedon olen sieltä saanut arvoisa puhemies ruokaravintolat on aivan eri asia kuin pubit ja sen takia näissä sääntelyissä olisi ollut hyvä tehdä eroa näitten kahviloiden ja ruokaravintoloiden suhteen mutta se itse asia mitä haluan ministeriltä kysyä jos vielä muistatte vastata siihen on että kun on olemassa tämä linjaus että yli viidensadan henkilön yleisötilaisuuksien järjestäminen on kielletty kolmaskymmenesensimmäinen seitsemättä saakka niin kertokaa nyt se keitä kaikkia tämä koskee tänään olen saanut itse avilta tietää että

huvipuistojen aukiolot tulkitaan heillä tapahtumiin ei matkailuun hallitus oli toukokuun alussa sanonut että nämä huvipuistot ovat matkailua ja niitä eivät koske nämä rajoitukset henkilöiden määrän osalta nyt kun linnanmäki on ilmoittanut että heillä aukeavat linnanmäen ovet kahdestoista kuudetta perjantaina niin he eivät itse asiassa tiedä tänään soitin ja kysyin siitä

saavatko he ottaa sinne yli viisisataa henkilöä sisään vai eivätkö saa avin johdon mukaan eivät saa ottaa se on selkeä linjaus että vain alle viisisataa henkilöä kerralla tällaisiin tilaisuuksiin voi tulla voisitteko te vastata kumpi tässä on nytten oikeaa tietoa jos on näin että linnanmäelle saa päästä sen järjestäjän oman harkinnan mukainen määrä ihmisiä niin kuinka te takaatte sen että ne lapset eivät siellä tartuta toisiaan tai tartuta vanhempia tai kumminpäin tahansa koska me jokainen ymmärrämme että huvipuistossa näiden hygieniasääntöjen noudattaminen on äärimmäisen vaikeata koska siellä leikin keskellä ollaan silloinhan tämä koskettaa myös sitä että kaikki muutkin tapahtumat suomessa käytännössä saavat olla yli viidensadan hengen tilaisuuksia mikäli ne liittyvät matkailuun tähän sisältyisivät silloin kaikennäköiset tilaisuudet mitä vain voidaan kuvitella

ja kaikki on uudeltamaalta ja omassa maakunnassani pohjois karjalassa ei kuukauteen ole ollut yhtään tartuntaa minusta on tärkeää jatkaa vastuullista ohjeistusta ja tulokset puhuvat sen puolesta mutta sitä harhakuvaa ei pidä luoda että tämä tilanne on ohi hyvä että ravintola ala pääsee pikkuhiljaa avautumaan se tukee myös sitten kotimaan matkailua alalla on hurja määrä pieniä pk yrityksiä ala on lisäksi hyvin iso työllistäjä ja siellä on paljon osa aikaisia ja tuntisopimuksella

pienipalkkainen ala hyvin paljon alalta on tullut myös yhteydenottoja siellä ovat lomautetut ihmiset parhaillaan kaksi kuukautta odottaneet työttömyysturvapäätöksiä ja ja käsittely on vielä kuulemma useamman viikon päässä eli on tärkeää että he palaamaan palaamaan työhön ja saisivat sitä kautta toimeentuloa tärkeää on myös että ravintola alan tukipaketti ja yleinen tukipaketti nyt sattuvat tähän samaan vaiheeseen ja se mahdollistaa sitten myös myös työntekijöitten osalta jopa täysimääräisesti

takaisin töihin hiukan tietysti harmittaa että tämä alueellinen tarkastelu vielä tässä vaiheessa mutta niin kuin ministeri totesi tähän tähän asiaan nyt sitten kesäkuun aikana palataan ja seurataan miten miten nämä ohjeistukset

täysin tämän ratkaisun perusteet sen suhteen miten tällä hetkellä on edustaja kiuru täällä aiemmin otti urheilutapahtumat esille se on minusta äärimmäisen tärkeää erityisesti niille stadioneille ja niissä niissä lajeissa missä pystyttäisiin yleisökapasiteettia nostamaan ja hyvin turvallisesti järjestämään aivan erilainen kuin se viidensadan katsojan katsojan kapasiteetti siihen jossain vaiheessa palattaisiin koska se on erityisesti pääsarjajoukkueitten osalta taloudellisesti äärimmäisen tärkeää

tämän keskustelun aikana olen hiukan ihmetellyt erityisesti kokoomusedustajien taholta tullutta kommentointia kun tulee sellainen kuva että nyt yhtäkkiä ravintolat pitäisi saada yökerhoja ja ja pubeja myöten auki kerralla ilman mitään kellonaikarajauksia tähän saakka olemme vaatineet taudin nujertamista ja että tätä tautia ei ole vielä nujerrettu eli edelleenkin tulee tiettyä varovaisuutta noudattaa kyllähän meillä näitä rajoituksia on muillakin aloilla eli ei ravintola ala ole ainoa esimerkiksi matkailuala on erittäin voimakkaasti edelleenkin rajattuna samoin erilainen tapahtuma ja ja messutoiminta ja kulttuuriala ja ja niin edelleen täällä todellakin on on ihmetelty tätä kellonaikaa on sekä kokemusperäisesti että tutkitusti tiedossa se että suomalaisten humalahakuinen alkoholinkäyttö keskittyy nimenomaan yöaikaan puhutaanpa sitten kodeista tai anniskelupaikoista tämä rajaus joka tässä nyt on on annettu minusta kuulostaa järkevältä juuri sen vuoksi että ruokaravintolatoiminta lounasravintolat ja kahvilat ja ja myös päivällistoiminta kaikki kaikki tämä on mahdollista jos jos ravintolat saavat olla kello kahteenkymmeneenkolmeen saakka auki ja ja anniskelukin kello kahteenkymmeneenkahteen toki sitten jatkossa jos jos toivon mukaan tilanne nopeasti helpottaa pystytään loputkin rajoitukset poistamaan mutta pidän kyllä viisautena sitä että nyt edetään varovasti askel askeleelta ja ollaan valmiit sitten kumpaan tahansa suuntaan tarkistamaan tilannetta kun kun sitä seuraavan kerran tarkistetaan se mistä itse kannan huolta on on tämä aluehallintovirastojen kyky valvoa näitä rajoituksia ja velvollisuuksia kyllä aluehallintovirastoilla nyt on on aika paljon työtä ja ajattelen että on erittäin tärkeää että että tätä ravintolatoimintaa kyetään tässä tässä alkuvaiheessaan nyt valvomaan olisi myös todella tärkeää nyt huolehtia siitä että ravintolat noudattaisivat sitä säädöstöä jota niiden muutoinkin tulisi noudattaa että juopuneille ei esimerkiksi anniskella

arvoisa puhemies aikaisemman työni perusteella varsin hyvin tiedän että nyt on hyvä että pikkuhiljaa aukeaa tämä ravintolaelämäkin ja kahteenkymmeneenkolmeen saakka mutta kuten edustaja räsänen tuossa äsken totesi niin nolla yksi viiva nolla viisi on se varsinainen ravintolakansa joka sitten pikkuhiljaa avaisi tämän ravintolaelämän ja tulot yrittäjille sitä kautta no nyt tietysti täytyy muistaa se puoli että on syytä olla varovainen tässä aukaisuvaiheessa esitänkin ministerille kysymyksen siinä mielessä että vaikka kahteenkymmeneenkolmeen saakka auki olevassa ravintolasalissa pidetään etäisyydet ravintolasalin puolella niin onko millään tavalla ohjeistettu näitä ravintolayrittäjiä

muodostu varsinaisia viruslinkoja koska monessa ravintolassahan ne ovat varsin pienet meistä jokainen vähänkin myöhempään aikaan ravintolan vessassa käyneenä tietää minkänäköisiä ne vessat monta kertaa ovat sitten jo myöhempään aikaan
arvoisa herra puhemies me kaikki varmasti olemme olleet hyvin huolissamme ravintoloitsijoiden ja kahvilanpitäjien toimeentulosta ja pärjäämisestä tänä poikkeusaikana ja toki toivomme että ne tuet nyt lähtevät nopeasti jatkossa liikkeelle yhteiskunnan taholtakin mutta toivoisin että meistä jokainen kantaisi korttansa kekoon sillä tavalla että näitä take away mahdollisuuksia mitkä nyt ovat olleet jo käytössä jatkossakin käytettäisiin entistä enemmän eikä haettaisi vain itsellemme vaan myös lapsillemme tai vanhemmille keillä on isovanhempia tai ystäviä niin että jos nyt on aiemmin käynyt ravintolassa kerran kahdessa viikossa niin kävisi kaksi kertaa viikossa hakemassa sieltä jotakin tässä peräänkuuluttaisin jälleen kerran myös jokaisen kansalaisen panosta kellä vaan mahdollisuutta sellaiseen olisi myös mietin että kun nuo terassialueethan ovat monta kertaa hyvin tarkasti rajattuja niin voitaisiinkohan tässä ensi kesänä toivon mukaan tulee niitä alueita katsoa vähän väljemmin voisiko levittäytyä vähän laajemmalle jotta siellä ulkotiloissakin ne turvavälit voisivat toteutua ja tuo että kun tässä hallituksen esityksessä nyt sitten voidaan ravitsemusliikkeet avata kello kuusi niin voisikohan valiokunnassa katsoa voisiko sitä muuttaa avattaisiin jo kello viisi koska todella monet näistä liikennöitsijöistä jotka tekevät työtänsä tuolla maanteillä ja moottoriteillä ovat kyllä pysähtymässä ja ja toivoisivat jo aikaisempaa avaamista tartuntatautilakia muutetaan ja hyvä että tartuntatautilain puitteissa toimitaan koska se on se peruslaki jonka puitteissa pitää toimia ja tulee toimia ja olisi alun alkaenkin pitänyt toimia lähteä rivakammin liikkeelle meillä on maita joissa ei olla ollenkaan tarvittu näin laajasti sulkea yhteiskuntaa kun näitä turvatoimia on rivakasti lähdetty toteuttamaan tässä täytyy nostaa sitä kritiikkiä myös että että tämä esitys tuodaan nyt kun toukokuun loppu on jo käsillä ja kuitenkin tilanne on sieltä maaliskuusta ollut jo tiedossa

ja myös perustuslakivaliokunnan asiantuntijoita ollaan tuon tuostakin pyydetty hyvin nopealla tahdilla antamaan lausuntoja niin niin kyllä on oikeus ja kohtuus että asianmukainen aika riittävä aika pohdintaan ja myös mietintöjen ja lausuntojen tekemiseen siellä annetaan toivottaisiin että jatkossa nämä tulisivat

huvipuistot ovat ulkoalueita ja on monia keinoja toimintatapoja joilla siellä voidaan välimatkoista ja turvallisuudesta huolehtia euroopassa jossa on ollut huomattavasti tiukempia rajoituksia kuin suomessa on huvipuistoja jo menestyksekkäästi avattu ja uskon että se voidaan tehdä turvallisesti

arvoisa puhemies olen seurannut tätä hyvää keskustelua monipuolista keskustelua yksi asia mikä tuossa kiinnitti huomion oli kuitenkin se että varsinkin kokoomuksen osalta tulee nyt niin paljon kritiikkiä siitä miksi avata kokonaan että nyt avataan liian vähän kun yleensä se kritiikki on ollut toisenlaista se on ollut sellaista että hallituksen pitää tehdä nopeammin päätöksiä ja rajata vielä enemmän ja nyt puhutaan holhoamisesta ymmärrän yrittäjien osalta hyvin tämän vaikean tilanteen ja ongelma on siinä että jos osittain avataan niin se ei välttämättä ole taloudellisesti se kaikista järkevin vaihtoehto mutta kuitenkin uskon siihen että tässä tilanteessa kun emme vielä tiedä mihinkä tämä epidemia tästä lähtee eteenpäin on järkevää askel kerrallaan katsoa ja harkita sitä missä määrin rajoitustoimenpiteitä lähdetään avaamaan ymmärrän hyvin myös tämän kello kymmenen ajankohdan siinä mielessä että niin kuin tässä on monta kertaa monessa puheenvuorossa noussut esille voisiko sanoa valitettavasti se vain on niin että mitä pidemmälle se ilta menee mitä enemmän alkoholituotteita nautitaan niin siinä vaiheessa unohdetaan turvavälit ja käsihygienia sun muu tällainen niin kuin suomalainen sananlaskukin sanoo niin tietyssä vaiheessa humalatilaa velatkin muuttuvat saataviksi ja näin se valitettavasti yleensä on siinä mielessä ymmärrän hyvin tämän kello kahdenkymmenenkahden asettamisen sitten haluaisin oikeastaan nostaa esille yhden asian mikä tässä keskustelussa ei ole vielä noussut esille ja mistä itse olen saanut palautetta olen saanut palautetta aika paljon sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstöltä jotka ovat olleet närkästyneitä siitä että rajoitustoimia lähdetään nyt avaamaan ja varsinkin ravintoloita lähdetään avaamaan ja samaan aikaan jatketaan heitä koskevaa valmiuslain asetuksen käyttöönottoa heillä on nyt sellainen tunne että

päästy sinne ravintolaan katsomaan mitä siellä tapahtuu ei sinne ravintolaan kukaan tule pitämään väliä sinne mennään tapaamaan ihmisiä ei se muutu siihen jos minä menen ravintolaan minä menen tasan tarkkaan sen takia että minä menen tapaamaan kavereita ja niitten kanssa juttelemaan oli se kellonaika mikä tahansa tai onko se minun alkoholin vaikutuksenala mikä tahansa se menee niin että sinne mennään tapaamaan toisia ihan samalla lailla kuin se nuoriso menee tällä hetkellä ostareille tai vastaavaan näin se vain menee se on paikka minne mennään tapaamaan ihmisiä mennään tanssimaan sinne ja mennään vähän vaikka pussailemaankin mutta se tilanne ei muutu siitä minä ymmärrän sen huolenaiheen siitä että alkoholin vaikutuksen alaisuudessa ei noudateta kaikkia rajoituksia mutta minä olen ihan tasan tarkkaan varma että ei niitä noudateta nyttenkään se porukka porukka menee sinne ne menevät jonottamaan portsarit pystyvät hoitamaan sen ihan samalla

kadulla seisoskelemassa ja pääsee sinne väliin rehellisesti sanottuna minulle ei ole niinkään väliä vaikka ne yökerhot eivät aukeaisi ollenkaan nyt ei ole siitä kyse vaan nyt on kyse siitä että tällä tavalla nyt tehdään vähän mahdottomaksi sen yrittäjän yrittää se ei saa siitä kannattavaa mutta sitten toisaalta voidaan aina sanoa että onhan sinulla se kioskisi auki että turha mankua mitään tilanne on se että minun puolestani voisi laittaa yökerhot kiinni mutta sitten se pitäisi korvata korvata niille yökerhoille eikö se ole paljon järkevämpää kuin että pidetään yrittäjät löysässä hirressä ja sitten mikä minua vähän ihmetyttää edelleen tässä tietysti koska tämä hallituksen esitys tuli tässä samaan aikaan vähän kahlata tilanne on nyt että kun tässä on aikaraja kaksikymmentäkaksi loppuu myynti ja kaksikymmentäkolme tarkoittaako tämä nyt liikenneasemia jotka voisivat olla vaikka yötäpäivää auki entäs meidän oma ruokalamme tai kahviomme tuossa koskeeko se niitäkin jos meillä menee istunto pitkäksi koska nyt minua niin kuin hämää vähän tässä että me olemme niin kuin aikaisemmassakin puheessa puhuin ravintolat toimivat eri tavalla on ruokaravintoloita on lounasravintoloita kaikkia tämmöisiä ja nyt meillä on sitten lyöty vain yksi kellonaika kaikille jääkö minulta jotain huomaamatta vai onko tässä niin kuin oikeasti mietitty että eihän tässä kyllä minä ymmärrän sen kahdenkymmenenkahden rajan jollain tavalla ajatuksena siinä yökerhotoiminnassa alkoholin myynnissä mutta en minä oikein ymmärrä

se sielläkin on jollen sitten ole vain ehtinyt lukea riittävän tarkkaan että jos se siellä jossain muodossa olisi eritelty

arvoisa herra puhemies olemme käyneet tänään keskustelua tästä uudesta tilanteesta jossa yhteiskunta lähtee asteittain avautumaan ja myös ravintoloiden toimintaa lähdetään nyt askel kerrallaan avaamaan kuten totesin keskustelun alussa niin niin minusta olennainen kysymys liittyy siihen että että tämän salin täytyy säätää voimaan vain sellaista sääntelyä joka on täysin välttämätöntä tämän viruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja joka on perusteltua koska kyseessä on on kuitenkin varsin raskas ja poikkeuksellinen toimintatapa jolla jolla näiden yritysten elinkeinovapautta suoraan rajoitetaan on kyse poliittisesta harkinnasta ja ja sitä on myös tässä salissa tänään tuotu esille että mitkä toimet ovat sitten oikeanlaisia mitä on syytä ottaa ottaa käyttöön herra herra puhemies nostan kuitenkin esille vielä muutaman yksittäisen asian mitä en aikaisemmin tuonut esille täällä on on käyty hyvää keskustelua myös tästä esityksen uudesta pykälästä jossa jossa ravintolaa velvoitettaisiin laatimaan uusi suunnitelma näiden rajoitustoimien aikana nyt kun luin sen pykälän vielä uudestaan tarkemmin niin niin kyllä käy ilmi että se pykälä on kirjoitettu varsin syvällä kammiossa sosiaali ja terveysministeriön käytävillä ja ja kysymättä käytännössä ollenkaan käytännön elämästä yrittäjiltä ja ja alan toimijoilta itseltään ravintola ala on tällä hetkellä jo varsin raskaasti säännelty ala jota koskee hyvin laajasti erilaiset velvoitteet ja ohjeistukset ravintolat noudattavat hyvin näitä ohjeistuksiaan ja ja haluavat pitää huolta siitä että asiakkaat saavat tervettä hyvää ruokaa ja ja voivat nauttia siitä ravintolassa olostaan on minusta täysin perusteltua kysyä tässä tilanteessa kun ravintolat ovat näin vaikeassa tilanteessa onko todella tarpeellista että tältä osin vielä erikseen säädetään uusia velvoitteita vai eikö tosiaan ole jo niin että tämän kaiken jo voimassa olevan sääntelyn osalta voitaisiin katsoa että se riittää tältä osin myös täyttämään nämä velvoitteet tämä ministerille myös myös kysymyksenä koska kyllä kyllä tuo varsin varsin pitkälle menee tuo tuo kuutospykälä mitä nyt esitetään

arvoisa herra puhemies rajoitustoimia jotka koetaan oikeutetuiksi myös noudatetaan nyt on käymässä niin että meillä isoon maahan niille alueille joilla ei tautia käytännössä ole lainkaan asetetaan jatkossakin rajoitustoimia niiden noudattaminen tulee olemaan hyvin kyseenalaista kokoomus kannattaa rajoitustoimia silloin kun ne ovat perusteltuja tartuntatautitilanteen mukaan

voidaan määrätä jatkossakin kahvilat ja ravintolat toimimaan vain sain tuossa hetki sitten ravintolayrittäjältä sähköpostin hyvä maamme johto olutravintolamme ansaitsee parempaa se ei ole halveksittava kuppila termi jolla toistuvasti näitä ravintoloita baareja pubeja väheksyen kutsutte se on monelle henkireikä se tuottaa työtä suomeen se maksaa veroja valtavat määrät se on yksi yhteiskuntamme tukipilareista yhdessä kollegojensa kanssa älkää tappako tätä toimialaa pitäkää puheenne ymmärrämme paljon mutta emme ymmärrä kuinka voitte rajoittaa elinkeinomme harjoittamista sulkemalla ovemme ja luvaten kompensaatiota joka osoittautui täysin torsoksi eikä senkään saannista ole mitään tietoa yrittäjät ovat tottuneet riskin kantamiseen mutta järjestämänne riski ei yhdenkään yrittäjän swot analyyseissa ollut kirjattuna nyt ette tarjonneet mitään mahdollisuutta loitte ainoastaan lisää kysymysmerkkejä loitte epäuskoa tulevaisuuteen toivoen että ravintolat avaisivat moni avaa koska ei ole vaihtoehtoa tehden tappiota kunhan on saanut tehtyä ensin teidän puutteellisen ja osaamattoman valmistelutyön tässäkin asiassa kun elinkeinomme nyt yrittää osoittaa olevansa luottamuksen arvoinen niin jos ei mitään muuta toivoisin että kutsuisitte meitä ja kaltaisiamme edes oikealla nimellä ja jos meille tai jollekin muulle alan toimijalle niin huonosti käy voisimme ovia lopullisesti sulkiessamme lukita ne ylpeänä miettien että työtämme edes arvostettiin näin julkisessa kirjeessä eräs ravintoloitsija kirjoittaa ei kuppila ei kapakka vaan arvoisa puhemies kysyisin ministeri kiurulta voisitteko vielä me vetoamme kokoomuksesta harkita nyt uudelleen vielä tätä pienpanimoiden ulosmyyntioikeuden sallimista kokoomus esittää että tämä sallittaisiin olisiko se mahdollista ja toisaalta myös ravintola arvonlisäveron alentamista ja ravintoloiden viinien ulosmyyntiä pohtikaa nyt uudestaan ainakin tätä pienpanimoiden ulosmyyntioikeutta se olisi erittäin tärkeä toimenpide ja toivomme että tässä voisitte kokoomuksen esityksen mukaisesti toimia

puhemies alun perin ajattelin että yksi puheenvuoro tässä asiassa olisi riittänyt mutta tässä on noussut keskustelussa nyt niin monta asiaa joihin on kuitenkin vielä lyhyesti vastattava kuuntelin huolella äskeisen edustaja heinosen puheenvuoron siitä kuulsi ajatus että tämä epidemia olisi nyt suomessa ohi se oli sillä tavalla hämmästyttävä että aikaisemmin olette täällä toistuvasti todenneet että että pääministeri marinin hallitus ei ole osannut tehdä yhtään mitään tämän epidemian aikana ja nyt sitten näiden toimenpiteiden ansiosta se onkin ohi ja kun se on ohi niin nyt voidaan sitten avata kaikki paikat ja saada kaikki taas niin kuin entiselleen korostaisin että tämä epidemia ei ole ohi vaikka viimeisen viiden viikon aikana meillä ovat tasaisesti alentuneet kaikki ne mittarit joilla me tätä mittaamme on sitten kysymys uusien tartuntojen määrästä tai sairaalahoidossa olevien potilaiden määrästä tai tehohoidossa olevien potilaiden määrästä

ajankohtana me täällä eduskunnassa keskustelemme siitä millä tavalla me voimme uudelleen lähteä palaamaan siihen tilanteeseen joka meillä oli ennen neljäs neljättä se ei voi olla sellainen kertarysäys että kaikki yhtäkkiä avataan täysin vaan edetään pala kerrallaan maltillisesti ja totta kai on selvä asia että kun lähdetään hyvin tarkasti säätelemään kellonaikoja etäisyyksiä monia muita niin meillä on varmasti kaksisataa mielipidettä täällä siitä millä tavalla se pitäisi tehdä ihan niin kuin meillä on varmaan mielipiteitä seitsemänkymmenen iän rajasta että eikö parempi olisi kuusikymmentäyhdeksän tai hallinnossahan joudutaan aina käyttämään tiettyjä selkeitä sääntöjä jotta voidaan menetellä näissä asioissa sillä tavalla että ihmiset ymmärtävät ymmärtävät tämän tämä on juuri tällä hetkellä oikea ajankohta suurempi uhka koko ravintola alalle kuin nämä

ihan julkiset terveyspalvelut terveyskeskuksissa hammashuolto ja niin edelleen eli suurin este on nyt se pelko meidän täytyy saada tämä epidemia nyt niin vähäiseksi että ihmiset lakkaavat pelkäämästä ja täytyy muistaa että osin tämä pelko on aiheellista ei tämä epidemia ole vielä kokonaan ohi eli siinä mielessä minä ihmettelen että tehtiin niin tai näin niin aina kokoomuksen mielestä tehdään väärin päin

arvoisa puhemies vielä muutamia näkökulmia tähän ravintoloiden avaamiskeskusteluun on hienoa että myynti on läpi tämän epidemia ajan onnistunut ja ollut mahdollista ja siinä on syntynyt myös paljon uusia avauksia soisi että näitä voidaan jatkokehittää ja ja toteuttaa myös jatkossa tämä toiminta ei liene kuitenkaan kellonaikaan sidottua kesäiltojen pidentyessä jos se vaan on ravintoloitsijalle kannattavaa epäilen kyllä että tämä asiakasmäärien rajoittaminen on yhä monen varsinkin pienen ravintolan toimeentulolle kriittistä ja ja voi olla että tämä ravintolatukien tarve jatkuu vielä avaamisen avaamisen jälkeenkin on kuitenkin hyvä että tämä avaaminen tapahtuu taudin etenemisen kannalta varovasti ja esimerkiksi ravintoloiden henkilöstön suojautumiseen ja hygieniaan kiinnitetään kiinnitetään paljon huomiota erittäin hyvä on helpottaa mahdollisten tartuntojen ja tartuntaketjujen seurantaa pyytämällä ravintolassa vierailevan seurueen yhteystietoja ja tällöin tämä altistuneiden jäljittäminen helpottuu tästä kannattaisi varmaan kuulla miten vastaava malli on toiminut ainakin saksassa ilmeisesti on vastaavaa käytetty hienon ratkaisun on tehnyt myös vilnan kaupunki joka on on helpottanut julkisen tilan käyttöönottoa ravintoloiden terassien käyttöön toivoisinkin että kaupungit suomessa ottaa tästä mallia ja jos ulkotilan käyttöönoton helpottamiseen vaaditaan lainsäädännön puolelta helpotuksia ja muutoksia niin meillä olisi valmius niitä pikimmiten ottaa käyttöön lisäksi tietysti pitää toivoa hyvää kesäsäätä jotta tämä terassitoiminta voi kukoistaa pienpanimoiden ulosmyynnin salliminen olisi myös toimenpide joka ilman rahallisia tukitoimia tässä kohtaa säilyttäisi kotimaisia työpaikkoja edustaja löfström nosti yhteiskunnan kannalta tärkeän näkökulman avaamiskeskusteluun ja se on tämä yksilön vastuu jos on oireita pitää pysyä kotona ja terveenä noudattaa hyvää käsihygieniaa sanoisin että tästä edustaja lindenin nostamasta pelosta täytyy siirtyä vaan kohti varovaisuutta päästä pelosta irti ja kohti sitä normaalia mutta varovasti

arvoisa herra puhemies nyt kun ravintoloiden aukaisua lähdetään kokeilemaan huomaan täällä eduskunnassa moni puolue yrittää kerätä irtopisteitä ristiriitaisilla argumenteilla esimerkiksi kokoomuksen puheenjohtajan petteri orpon suulla on kuultu kyselytunneilla suorassa tv lähetyksessä voimakasta uhoa sen puolesta että hallitus valitsisi tukahduttamisen tien mutta kun kuuntelee tämänpäiväisiä kokoomuslaisten puheenvuoroja holhoamisinhosta baarien osalta niin melkein pitää kysyä tiedetäänkö kokoomuksessa mitä käytännössä tarkoittaisi se tukahduttamisstrategia

olette olleet kannattamassa jos kokoomus haluaisi tällaiseen lähteä niin ravintoloita pitäisi pitää kiinni reilun kuukauden siitä hetkestä kun hybridistrategia vaihdettaisiin tukahduttamisstrategiaan sillä tuolla asiantuntijoiden suosittelemalla strategialla virus nimenomaan tukahdutetaan käytännössä kokonaan jonka jälkeen pystytään seuraamaan tartuntaketjuja ja yhteiskuntaa voidaan alkaa avaamaan hallituspuolueiden osalta puolestaan ihmettelen sitä miksei pienpanimoita voida tukea ilman menolisäyksiä valtion budjettiin eli yksinkertaisesti lainsäädäntömuutoksella jolla etämyynti sallittaisiin suomalaisille panimoille ei siinä vain ole järkeä että juomia voi tilata muista eu maista mutta suomalaisten yritysten tuotteita ei kansalainen voi etämyynnin kautta ostaa te puhutte yritysten tukemisesta kriisin keskellä mutta miksi te ette tee tätä toimenpidettä arvoisa puhemies mehän tiedämme kuka hallituksessa yrittää kaksin käsin estää tämän järkevän muutoksen tekemistä ja sanotaan se nyt ääneen se on keskusta sama puolue joka on jarruttanut aina kun on puhuttu edes siitä voisiko pitkien etäisyyksien maaseudulla ostaa viiniä lähikaupasta kun alko sijaitsee niin kaukana olemme perussuomalaisissa puhuneet tukahduttamisstrategian valitsemisesta olen itsekin sen kannalla koska pitkässä juoksussa se tulee yhteiskunnalle ja yrityksille halvemmaksi ja vähemmän ihmisiä kuolisi mutta jos hallitus aikoo härkäpäisesti jatkaa eteenpäin visiottomalla hybridistrategialla ilman selkeää tavoitemittaristoa niin siinäpä kokeilette nyt avaatte anniskelupaikkoja niin että taloudellisesta näkökulmasta se ajaa monet yrittäjät vaikeaan tilanteeseen aukioloaikojen vuoksi ja terveydellisestä näkökulmasta se päästää koronaa liikkeelle sillä kuten edustaja laakso kansankielisesti totesi ihmiset pussailevat baarissa

todella erilaisia osaan mennään nimenomaan tapaamaan kavereita ja ystäviä osaan mennään tutustumaan aivan niin kuin edustaja laakso täällä nosti esiin ja voin sanoa että siinä jutustelussa on tietysti haastetta sen turvavälin pitämisessä ja jonkinlaisessa tanssissa se ehkä voi onnistua siinä pussaamisessa se on sitten jo haasteellisempaa jokaiselle tietysti niin kuin ennenkin niin jatkossakin jää se oma harkinta ja vastuu ja ajattelen että ei vain viranomaisten kontrollia tai tai valvonta asioita tässä peräänkuuluteta vaan että jokainen kansalainen vastuullisesti toimisi ajattelen niin että meistä varmasti jokainen arvostaa majoitus ja ravintola alaa ja sen yrittäjiä ja ja toimijoita ja varmasti jokainen meistä haluaisi palata siihen kunnon

ja toivon niin että valiokunnissa käydään huolellisesti tämä hallituksen esitys läpi ja valiokunnissahan on mahdollista nostaa muutoksia esiin ja tuoda parannuksia tähän kaiken kaikkiaan edustaja linden nosti hyvin täällä esiin ja todella jos me ajattelemme yhteiskunnan avaamista avaamista ja toimintojen ja rattaiden käyntiin lähtemistä niin se pelon voittaminen ja itse asiassa siellä niin kuin juurilla se luottamus ja turvallisuus eli luottamuksen tunteen ja turvallisuuden tunteen syntyminen on aivan olennainen tämmöinen psykologinen tekijä siellä taustalla toivoisin että nyt tämä ravintoloiden avaaminenkin otettaisiin sillä tavalla myös että sillä pyrittäisiin luomaan kansalaisille sitä turvallisuudentunnetta ja luottamusta siihen että

niin kuin monissa keskustelussa ja myös arvioissa siitä kuinka tästä mennään eteenpäin on tullut ihan asiantuntijoiden taholta esille se että se on nimenomaan luottamus ja turvallisuus ja ja niiden saaminen tähän yhteiskuntaan mikä on avaintekijä siinä kuinka rattaat lähtevät pyörimään

nyt avataan toivon että me voimme avata jatkossa enemmän ettei vain tulisi sitä tilannetta että menee joku viikko ja sitten joudutaan uudelleen sulkemaan koska se olisi vielä huomattavasti katastrofaalisempaa kuin se että me nyt lähdemme avaamaan minä uskon että niitä tuottoja myös niille ravintoloitsijoille saamme ja meidän täytyy keksiä keinoja miten

sano totesin selkeästi että rajoitustoimia jotka koetaan oikeutetuiksi myös noudatetaan ja totesin yksiselitteisesti että kokoomus kannattaa rajoitustoimia jotka ovat perusteltuja tartuntatilanteen mukaan me olemme myös esittäneet alueellisesti esimerkiksi kahviloiden ja lounaspaikkojen sulkujen purkamista jo toukokuussa ja olemme vastaavasti esittäneet että joitain toimenpiteitä pitäisi mahdollisesti tiukentaa olemme tuoneet esille esimerkiksi hengityssuojainten käytön niin kuin monessa muussa maailman maassa käytetään julkisessa liikenteessä kaupoissa meillä se voisi olla varsin perusteltua esimerkiksi

tänään täällä salissa vihreät kannattaneet nyt tuntuu siltä että keskustako sitä sitten vastustaa että tämä ei eteenpäin mene toivottavasti voitte vielä kerran harkita pienpanimoiden etämyynnin sallimista kuten myös ravintoloiden viinien ulosmyynnin sallimista ja tätä ravintoloiden arvonlisäveronkin laskemista täällä edustaja niikko käytti hyvän puheenvuoron isommista tapahtumista nyt meillä iso määrä tapahtumia on höllässä hirressä elokuun osalta ja hallitukselta odotetaan linjauksia niiden osalta mitä näiden tapahtumien suhteen pitää tehdä tai sitten nämä viidensadan hengen rajoitukset joista urheiluministeri kosonen on sanonut että ne eivät koske urheilutapahtumia että jo kesäkuussa voidaan järjestää urheilutapahtumia viidensadan

nyt pitäisi katsoa mallia esimerkiksi muista euroopan maista joissa on tapahtumia järjestetty niin että samassa tapahtumassa on voinut olla useampia alueita esimerkiksi kesäraveissa erilaisten urheilukilpailujen katsomoissa tai jokkiskilpailuissa olisi helpolla mahdollista tehdä niin että varikkoalue tai tietty tietty muu alue toimisi omana viidensadan

sellainen järjestää niin että kaikki alueet on rajattu viidensadan hengen alueiksi toivoisin että hallitus voisi myös antaa ohjeistusta tähän ja näiden isojen tapahtumienkin osalta elokuulle sillä tällä hetkellä tilanne on se että järjestelyt etenevät ja ja jos nämä pitkittyvät kustannukset nousevat erittäin korkeiksi
arvoisa puhemies pyysin puheenvuoron vielä etukäteen kun arvelin että tässä kehittyy jonkunnäköinen debatti edustaja heinosen ja itseni välille olen kuullut täällä kymmenen kokoomuslaisen edustajan puheenvuoron ja totta kai suurissa puolueissa on kirjoa näissä mielipiteissä se on vaihdellut esimerkiksi äskeisestä puheenvuorosta jossa puhuttiin maskien käytöstä erittäin yltiöliberaaleihin puheenvuoroihin viittaan esimerkiksi edustaja pelkosen puheenvuoroon siellä on esitetty esimerkiksi ymmärtääkseni hyvin myönteisessä sävyssä että tämmöisiä kellorajoituksia jotka nyt ovat tässä asetusesityksessä viisaampi olisi esimerkiksi kahden tunnin ravintolassa oleskelun aika millä sekin sitten kontrolloitaisiin saisiko jokainen jonkun mittarin käteen ja voisiko välillä käydä jäähyllä ja tulla sitten taas uudelleen kahdeksi tunniksi minä toisaalta osoitan ymmärrystä sille että aina kun puhutaan ravintolasta ja alkoholista ja ja muusta niin mielipiteitä on erittäin paljon nyt itse olen toivonut sitä että tämä iso kuva olisi kuitenkin se että me lähdemme nyt varovaisesti avaamaan näitä ravintoloita jos palaan ajassa siihen noin kahden kuukauden takaiseen tilanteeseen niin silloin alun perin itse ajattelin että esimerkiksi ruokaravintolat olisivat voineet jollakin järkevällä ohjeistuksella missä pidetään välejä asiakkaiden välillä olla koko ajan auki meillä on täällä henkilöstöravintola jossa me istumme juuri puoli tuntia sitten oleilin siellä ja eräät kollegat olivat myös siellä aivan samalla logiikalla meillä olisi voinut olla ruokaravintoloissa riittävät välit no me olemme menneet tietyllä tavalla kun tämä on monimutkainen asia koko maa kerralla ja isojen periaatteiden mukaisesti ja jos palautan mieliin vielä sen tilanteen kun kainuussa oli nolla tartuntaa niin siitä viikon päästä kainuu on ollut koko ajan top kolmosessa koska siellä yhdestä ravintolasta lähti voimakas epidemia liikkeelle edustaja tynkkynen käytti minusta noin yleisesti ottaen hyvän puheenvuoron mutta haluaisin nyt hänelle vielä todeta että eihän se nyt voi olla epäselvää mikä hallituksen strategia tässä on se on tietenkin se että me etsimme tartuntoja esille niitä etsitään testaamalla sen jälkeen kun löydetään me eristämme ihmiset siksi ajaksi että he eivät tartuta muita me jäljitämme heidän me hoidamme ne potilaat jotka sairaalahoitoa tarvitsevat me tuemme rokotetutkimusta me käytämme tietyssä tilanteessa kun epidemia on laaja tiukkoja rajoituksia kun epidemia höllentyy me voimme väljentää rajoituksia ja sitten me tietysti koko aika ja toivon mukaan pitkään tämän epidemian jälkeenkin saamme juurrutettua ihmisten mieliin tietyt aikaisempaa käytäntöä paremmat hygieniakäytännöt

ei käsitellä sitä eli ne säädökset mitkä nyt ovat säilyvät ennallaan minusta on tosi hienoa että monet ravintolat ovat ottaneet menetyksiä korvatakseen take away toiminnan vahvasti haltuun se on hieno asia ja me kuluttajina voimme sitä edelleenkin tukea sitten haluan todeta edustaja tynkkysen ja myös edustaja heinosen osalta että täällä tuli kyllä nytten vääriä väitteitä sen osalta että keskusta olisi estämässä

todeta että me suhtaudumme myönteisesti tähän asiaan ja totean myös ministeri kiuru voi kertoa mitä itse on kertonut infossa että minun käsitykseni mukaan tänään useampikin ministeri on ottanut kantaa siihen että hallitus ainakin viisikko tätä asiaa käsittelee ja omana kantanani totean tässä näin että itse suhtaudun erittäin myönteisesti siihen että tässä asiassa voitaisiin edetä sitten palaan tähän perusasiaan tässä on kysymys tartuntatautilain muuttamisesta jolla me avaamme rajoituksia jotka ovat estäneet ravintoloitten toimintaa tämä ei ole alkoholilain muutos vaan tartuntatautilain muutos
arvoisa puhemies haluan täällä myöskin oikaista sanomisia että kokoomus haluaisi kaikki rajoitukset tästä vain leväyttää auki ilman ilman vastuuta näin ei tietenkään ole täällä halutaan tarkoitushakuisesti levittää tällaista viestiä kokoomus on koko ajan halunnut hallittua rajoitusten purkamista niin että pystytään samalla pitämään tartuntaketjut kurissa ja sen takia tämä hallituksen hybridistrategiaksi kutsuttu testaa eristä jäljiltä ja hoida malli on hyvä strategia jos se oikeasti toteutuu ja jos se toteutuu niin kuin sen pitäisi toteutua niin me avaamaan myöskin rajoituksia sallivammin ja niin että huomioidaan ja luotetaan ihmisiin tähänkin asti ovat ihmiset noudattaneet suosituksia ja jos ajatellaan ravintoloita niin kyllähän siellä on suuri vastuu myös niillä yrittäjillä ravintoloitsijalla siitä että heidän heidän yrityksessään kaikki menee niin kuin pitää ja en haluaisi sitä kyseenalaistaa vaan luotan täysin siihen että he he ovat vastuullisia toimijoita kyse on kuitenkin heidän elinkeinostaan myöskin mutta nimenomaan olen ehdottanut että tähän hallituksen strategiaan lisättäisiin tämä suojaa elementti siihen alkuun eli nimenomaan sillä laitettaisiin painopistettä jokaisen omaan toimintaan jokaisen

jokaisen työntekijän ja kansalaisen siihen voivat liittyä kasvomaskit joissain paikoissa siihen liittyy hyvä käsihygienia siihen liittyvät turvavälit ja muut mitä täällä on ollut esillä jos me saamme ihmisten ymmärrykseen hyvin nämä jalkautettua niin emme me silloin tarvitse niin laajoja rajoituksia ja niitä voidaan hyvin purkaa ja haluan vielä ottaa esille tämän yökerhoasian sitäkin on täällä heitetty että kokoomus sitä vaatii ei kokoomus ole ollut vaatimassa yökerhojen avaamista me olemme esittäneet vain sitä että että jos jokin elinkeino estetään lailla niin että he eivät voi sitä elinkeinoa harjoittaa niin se pitää huomioida että he saavat siihen mutta se on väärinymmärrys ja haluan oikaista että emme ole olleet vaatimassa yökerhojen avaamista vaan sitä että ihmiset voivat turvallisesti tavata toisiaan varmasti siihen on myöskin suuri tarve pääasia että huolehditaan näistä näistä turvallisista edellytyksistä ja turvallisuudentunne on ihan ensiarvoisen tärkeää niin kuin täällä on ollut esilläkin että uskalletaan mennä sitten kun kaikki hoitavat tonttinsa niin uskalletaan myöskin hakeutua niihin palveluihin ja uskalletaan hakeutua myöskin hoitoon tai ravintoloihin mikä se onkin mihin

arvoisa puhemies kyllähän tämä keskustelu on nyt kaksi ja puoli tuntia pyörinyt tämän ympärillä saako sitä alkoholia moneen asti ja myydäänkö sitä ulos vai myydäänkö sitä sisään vai mistä sitä saa kunhan sitä vain saa kyllä aika paljon se kritiikki on kohdistunut siihen kuinka vapaasti ihmiset saavat juoda ja kuinka myöhään mitä tulee tähän edustaja laihon edustaja laiho itse vielä tunti puolitoista sitten kyllä mainitsitte siitä että on holhoamista jos ravintolat laitetaan kiinni kello yksitoista eli ei se nyt mennyt ihan ihan niin niin heppoisesti läpi olisin odottanut että lääketieteen tohtorilla olisi enemmän vastuullisuutta näissä puheenvuoroissaan suojella nimenomaan niitä heikkoja ihmisryhmiä jotka altistuvat tämän viruksen vaaroille siinä mielessä vaikka hallitus on monessa asiassa epäonnistunut varsinkin alkuvaiheessa se tiedetään kun ei laitettu lentokenttää ajoissa kiinni eikä maskeja ollut tarjolla eikä huoltovarmuus toiminut kyllä hallitus on alkanut kuuntelemaan kuuntelemaan selkeästi oppositionkin ääntä siinä että toimenpiteisiin pitää ryhtyä ja hyvä että on ryhdytty

kun tämä keskustelu poukkoilee hyvin paljon monessa

esimerkiksi näistä julkisista tapahtumista onko hallituksessa laisinkaan keskusteltu niitä vaihtoehtoja millä tällaiset isot tapahtumat voitaisiin toteuttaa kuten edustaja heinonen erinomaisesti esitti niin jos niitä katsomoja voitaisiin rajata esimerkiksi siten että ne ovat alle viidensadan hengen katsomoita ja erillisellä sisäänkäynnillä tai erillisellä ajankohdalla mennään niihin katsomoihin niin silloinhan periaatteessa ei pääse se ihmisryhmä kohtaamaan sitä toista ihmisryhmää ja silloin voidaan tällä ajattelulla saada isompia tapahtumia järjestymään tässä yhteydessä pitäisi harkita myös sitä hallitus ohjeistaa kansalaisia käyttämään maskeja tämä vähättely maskien suojaamisen hyvyydestä on kuitenkin tullut selkeästi esille useasti meillä ei ole missään vaiheessa suomessa ollut käytännössä pulaa maskeista vaan niitä vain ei ole osattu ostaa tämä on se johtopäätös mitä on tässä seurattu nyt usean kuukauden ajan nyt kun maskeja ja muita hengityssuojaimia on myös alettu valmistaa suomessa niin toki olisi jossain vaiheessa hallituksen varauduttava siihen että niitä pitäisi kaikkien kansalaisten saada kohtuuhintaisesti niiden ihmisten jopa ilmaiseksi joilla ei ole varaa niitä ostaa veikkaan että tämä tilanne voi kuitenkin tulla suomessa eteen nyt kun rajoituksia puretaan ja se maskien käyttö voi syksyllä viimeistään olla niin suurta että kaikki sen haluaisivat pukea päälle mutta he eivät edelleenkään niitä mistään saa voisitteko te ministeri edistää sitä että niitä maskeja myytäisiin jollain kohtuuhinnalla näissä isoissa supermarketeissa ja kauppaketjuissa jotka myyvät tälläkin hetkellä pääasiassa eioota miten tähän ei ole kiinnitetty enempää huomiota edelleen arvoisa ministeri toivoisin että voisitte vastata kysymyksiin me olemme kaksi täällä mutta yhtään vastausta ei ole vielä meidän kysymyksiimme saatu kiitos
ministeri on pyytänyt viiden minuutin vastauspuheenvuoron mutta ymmärsin edelliseltä puhemieheltä että sitten kun keskustelu on päättynyt

laiho kyllä sanoi hyvin tästä kokoomuksen kannasta yökerhoihin mutta fakta on se että tällä päätöksellä yökerhot pysyvät kiinni ja se on selvää että varmasti näille tarvitaan jatkossa kompensaatioita eikö näin ministeri toinen oli tämä epidemiologinen arvio joka täällä nyt on ollut mihin se perustuu

saa anniskella enää kello kahdenkymmenenkahden jälkeen onko se johonkin tieteelliseen tutkimukseen pohjautuva arvio onko se joku asiantuntija arvio minusta tämä haiskahtaa todella paljon poliittiselta päätökseltä ja sen suhteen haluaisinkin kuulla miksi juuri tämä kello kaksikymmentäkaksi täällä on puhuttu paljon pienpanimoiden puolesta pienpanimoiden ulosmyynnin puolesta keskusta vihreät ja monet puolueet ovat puhuneet sen puolesta nyt täytyy termissä olla todella tarkka ja tämä tulee myös edustaja vehviläiselle ovatko kyseessä pienpanimot vai käsityöläispanimot nimittäin käsityöläispanimot ovat edellisessä alkoholilaissa ja silloin puhutaan alle viidensadantuhannen litran vuosittaisesta teosta sen suhteen pienpanimot ovat noin viisitoista miljoonaa litraa eli haluaisin kyllä ministeriltä myös tietää että kun täällä on huhuja puhuttu pienpanimoista niin onko todellakin kyseessä nimenomaan pienpanimoiden ulosmyyntioikeus vai käsityöläispanimoiden ulosmyyntioikeus kokoomus kyllä puoltaa pienpanimoita

arvoisa puhemies viitaten edustaja niikon kommenttiin puheenvuorooni liittyen ihmettelen kyllä että niputetaan ruokaravintolat ja yökerhot samaan samaan kategoriaan ruokaravintolat ovat kuitenkin selkeästi sellaisia että sinne mennään syömään ja tapaamaan ystäviä sen illan aikana yökerhot ovat omanlaistaan toimintaa ja sekin hyvin hyvin sosiaalista ja ja tässä vaiheessa on järkevää että yökerhotoiminta onkin tämän ulkopuolella se pitää vain huomioida sitten näissä näissä tuissa mutta selkeästi ruokaravintolatoiminta on kuitenkin omanlaistansa ja sen rajoittaminen ei minusta ole järkevää jos muuten huomioidaan ja terveyden huomioiminen

arvoisa puhemies aika pienelle tässä keskustelussa on jäänyt se että näitä esityksiä esitetään pidettäväksi voimassa lokakuun loppuun asti eli yli viisi kuukautta eteenpäin ollaan tekemässä näitä toimenpiteitä toki on sitten sanottu että niitä voidaan harkita alueellisesti tai ajallisesti tautitilanteen mukaan mutta kysyn nyt vielä uudestaan mitä pitää tapahtua itä savossa pohjois karjalassa tai ahvenanmaalla tautitilanteen kanssa että niissä voitaisiin alueellisesti näistä rajoitustoimien ikeistä päästä eroon nyt siis sielläkin määrätään edelleen pienet kahvilat lounaspaikat ja muut toimimaan puolella teholla mutta täysillä kustannuksilla ei tämä tule arvon ministeri ja arvoisa hallitus tällä tavalla toimimaan on täysin kohtuutonta laittaa tämä rajoite voimaan lokakuun loppuun asti yli viisi kuukautta tästä eteenpäin tämän myötä yritykset jo peruvat syksyksi suunniteltuja tapahtumia tilaisuuksia joita esimerkiksi ruokaravintoloissa on suunniteltu järjestettäväksi tietyllä tavalla kuin varmuuden vuoksi kun tällainen laki kerran on voimassa ja tyyli on tämä että ei edes tautivapailla alueilla näitä rajoitteita olla valmiita purkamaan täytyy kysyä että ymmärrättekö te hallituksessa näiden päätösten seurauksia tämän myötä monet pienet kahvilat ravintolat

aivan aiheellisia puheenvuoroja esimerkiksi edustaja laakso on on kysynyt minkä takia esimerkiksi teidenvarsien huoltoasemilla niiden kahviloissa nämä rajoitteet ovat voimassa ja toisaalta sitten on tämä aikataulu että ne täytyy laittaa yöksi kiinni monet rekkakuljettajat julkinen liikenne kuljetusala yleisesti on peräänkuuluttanut sitä koska he voisivat palata normaaliin arkeen myös heidän heidän osaltaan sillä nämä huoltoasemat teidenvarsilla ovat heidän heidän keskeisiä pisteitään lepotaukojen näkökulmasta mutta myös peseytymisen saniteettitilojen ja muiden näkökulmasta ja kun ne nyt määrätään viideksi kuukaudeksi illalla kiinni

arvoisa puhemies täällä kysyttiin miksi rajoituksia tehdään ja eikö voi voi toimia miten vain edelleen moni ihminen joka kuuluu riskiryhmiin on näiden erilaisten suositusten piirissä ja joutuu rajoittamaan elämäänsä kovin paljon myöskin nuoremmat joilla on jokin perussairaus joutuvat viettämään käytännössä aikaansa kotona joten täytyy kokoomuksenkin ymmärtää että pitää miettiä sellaista pienintä yhteiskunnallista haittaa ja toisaalta tehokasta vaikutusta ja sellaisten yhdistelmien löytämistä ja senhän takia tässä nyt pyritään sellaisia tilanteita joissa on paljon ihmisiä yhdessä kokoontuu säätelemään sillä tavoin että siellä voitaisiin turvallisesti toimia jotta yhteiskunnallisesti ei jouduttaisi loputtomasti elämään tilanteessa jossa miljoona ihmistä iäkästä ihmistä tai tai muuten riskiryhmiin kuuluvaa riippuen miten lasketaan jopa enemmän joutuu rajoittamaan omaa elämäänsä tämä on tilanne jossa kaikki joutuvat kantamaan vähän vastuuta ja totta kai on toivottavaa että sitten kun meidän

ja määrät ja sen ohjaus on on vielä pidemmälle vietyä myös tämän mobiiliapplikaation avustuksella toivottavasti niin me voimme yhä enemmän avata yhteiskuntaa mutta ei se niin kuin täällä kokoomuksen suusta aika moneen kertaan on kuultu että täällä pitäisi toimia te viittasitte ruotsin tapaan esimerkiksi ravintoloiden kohdalla te viittasitte ruotsiin niin sehän tarkoittaa sitä että olette kääntäneet nyt tästä täysin kelkkanne tai täysin epäloogisia tämän asian osalta tai te viittasitte kahden tunnin asiakasrajoitukseen joka on käytössä teidän mukaanne saksassa mitä se auttaisi sitten tässä tilanteessa asiakasmäärän samanaikaiseen rajoittamiseen ainakaan siten kuin te sitä kuvasitte täytyy kantaa vastuuta myös näissä vaikeissa tilanteissa ja ja vaikka olisi tosiaan mukavaa että koko yhteiskunta avautuisi niin vielä ei näytä olevan meillä siihen keinoja ja nyt kun kouluja ja koulujen lähiopetusta on avattu niin on huomattu että siellä valitettavasti myös jonkun verran tartuntoja esiintyy mikä varmasti oli ihan odotettavissa että voida välttää ja nyt sitten tiedetään varmaan että kun myös ravintoloiden toiminta normalisoituu osittain niin todennäköisesti myös sitten tartuntoja on enemmän joten jotain vastuuta pitäisi sielläkin suunnassa kantaa että jos puhutaan että te haluatte riittävät turvavälit mutta millään tavalla ei voi sitten säädellä sitä että on riittävät turvavälit niin en tiedä missä se vastuunkanto liikkuu toinen asia vielä tämän ravintolatuen osalta on tosiaankin tehty ehkä vain politiikkaa kun piditte vielä talousvaliokunnan nimissä kokoomuksen oman tiedotustilaisuuden

ravintoloiden sääntelystä eikä niinkään tartuntataudeista perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt lausunnossaan ravintolatukiesityksestä huomiota tähän isojen ja pienten yritysten väliseen ongelmaan ja pitänyt tärkeänä että ravintolayritysten näiden oikeushenkilöiden takana olevia luonnollisia henkilöitä toiminnan harjoittajia kohdellaan yhdenvertaisesti siksi se katsoo että pörssiyhtiöitä ja muita varallisuusmassaltaan huomattavia oikeushenkilöitä voidaan omaisuudensuojan suhteen kohdella väljemmin kuin pieniä alan yrityksiä joiden takana oleville luonnollisille henkilöille sääntelyvaikutukset ovat välittömämmät niinpä toivoisinkin kun perustuslakivaliokunta tällaistakin on tämän ravintolatukiesityksen kohdalla jo huomauttanut että ainakin tämän ravintoloiden sääntelyn helpottamisen osalta todella tarkkaan nyt katsottaisiin miten se kohtelee isoja ja pieniä yrityksiä ja koetettaisiin auttaa nimenomaan näitä pieniä yrityksiä tähän asti on autettu isoja kiitoksia arvoisa

arvoisa puhemies haluan tässä vielä korjata kun täällä mainittiin että kokoomus olisi jotenkin ruotsin linjalla tämähän ei pidä lainkaan paikkaansa täällä yhdessä puheenvuorossa sanottiin että ruotsin ravintolamääräyksissä rajoituksissa on sanottu että ravitsemisliikkeet saavat olla auki mutta niiden tulee estää koronavirustartuntoja viranomaisten ohjeistuksia seuraamalla ja omavalvonnan ja riskienhallinnan keinoin ja että tartuntatautilääkäri voi kieltää ravitsemustoiminnan jos liike on rikkonut näitä sääntöjä tämä koskee ihan eri asiaa toiseksi edustaja holopainen täällä oli huolissaan siitä että hallituksen hybridistrategian työkalut eivät ole vielä riittävästi käytössä ja kysyn tässä onko todella näin ministeri kiuru että työkalut testaus ja tietenkin tämä sovellus ja muut työkalut eivät ole vielä käytössä ja sen takia joudutaan nyt näihin tiukkoihin rajoituksiin edelleenkin kun ei ole valmiutta vielä hallita tätä epidemiaa näitten hallinnon työkalujen osalta ikäihmisten ja riskiryhmään kuuluvien tilanne on haastava ja heitä pitää ilman muuta suojata ja heidät pitää ottaa huomioon rajoitusten purussa mutta eihän se voi olla niinkään että laitetaan niin kuin kaikki kärsimään jos yksi ryhmä kärsii heitä pitää suojata ja olen siitä aivan samaa mieltä ja heidän puolestaan olen puhunutkin mutta ei se sillä hoidu että että laitetaan jollekin toiselle rajoituksia me voimme seurata

noudatetaan kyllähän me silloin myöskin pääsemme niihin tartunnan lähteisiin kiinni koulut pystyttiin avaamaan ja siinä ei ollut mitään ongelmia ja siellä on nämä turvavälit tartuntoja on noussut toki ne ovat vielä siltä edelliseltä ajalta jotka ovat nyt vain tulleet esille mutta jos me hallitsemme tätä niin että meillä on ryhmät kuinka paljon voi olla ja noudatamme turvavälejä niin me pystymme jäljittämään sitten ne henkilöt jotka ovat olleet siinä samassa tilassa tätä strategiaa soisi nyt sitten noudatettavan myös käytännössä ja myös muilla

käytössä tämä mobiiliäppi joka mahdollisesti helpottaa sitä että voidaan nähdä ja ja jälkikäteen tietää paremmin onko ihminen liikkunut sellaisen henkilön läheisyydessä jolla on sitten todettu tartunta toivon itse ainakin että tämä ripeästi etenee ja sillehän on on varattu rahoitusta kaikki tällaiset toimet jotka voidaan tehdä niin ne mahdollistavat ja helpottavat tätä tilannetta samoin se että on kaikilla ihmisillä se tieto koska pitää mennä testeihin välttämättä edes halua tai uskalla mennä tällä hetkellä testeihin

ainakaan minun käsittääkseni hetken aikaa sitten kaikki nämä testit eivät olleet käytössä vaikka oli testikapasiteettia jolloin ainakin itse pohdin että mikä se sellainen tapa on jota islannissa esimerkiksi on käytetty jolla on ohjattu testaamista vielä pidempään kuin meillä suomessa ja heillä on sellainen käytäntö joku joku malli siellä on jonka avulla on saatu myös

sairaanhoitopiirien välillä ainakin itse näen että siksi tarvitaan aika selkeät ohjeet ja toimintamallit ihan jokaisen osa alueen osalta niin tämän testaamisen kuin sitten vaikkapa nyt tämän ravintoloidenkin ohjeistamisen osalta että vaikka olisi kauhean hyvä että kaikki toimisivat vastuullisesti niin kyllähän se asettaa ravintolayrittäjät sitten ihan epätasa arvoiseen asemaan jos se jää vain tällaisen omavalvonnan varaan ja osa sitten toimii vastuullisesti niin kuin nyt nähtiin että osa oli ja moni oli sulkenut ravintolaita ennen kuin se oli

voidaan vaikuttaa kaikkiin yrittäjiin jos jos meillä ei ole selkeitä ohjeita ja myöskin sitten alan sisällä muodostuu reilut pelisäännöt ja sitähän tässä tehdään nyt toivon että tämmöinen selkeys myös kokoomuksen kannalta olisi hyväksyttävää mutta mutta selvästikään ei ole tämän ravintolakysymyksen kohdalla muuten sitten toki olette kantaneet vastuuta tämän tartuntatilanteen niin kuin rajustakin ehkäisemisestä mikä on sitten aika ristiriitaista kyllä tässä tapauksessa ja
nyt ministeri kiuru aiemmin luvattu viisi minuuttia ei tule riittämään kaikkiin vastauksiin mutta voitte ylittää sen reilusti
arvoisa puhemies kiitos mahdollisuudesta lopulta kommentoida tätä keskustelua olen tässä malttamattomana odottanut lähes kolme tuntia tätä vuoroani ensinnäkin on todettava että kyllä tämä iso kuva eduskunnassa jaetaan minusta tämä keskustelu on ollut hyvin tervehdyttävä siinä että me olemme tässä tautitilanteessa suomalaisina selkeästi onnistuneet yhdessä koska tautitilanne on se että tartuttavuusluku on maassamme nolla pilkku kuusi viiva nolla pilkku se kertoo siitä että tosiasiassa olemme saaneet suitsittua tätä epidemiaa käytännössä me olemme estäneet tartuntoja tänään käsittelyssä on tartuntatautilain muutos tänään käsittelyssä ei ole muiden lakien muutoksia vaan me käsittelemme tänään tartuntatautilain muutosta tartuntatautilain henki on se että me suojelemme ihmisiä ettei tulisi tartuntoja joten katson että tässä tautitilanteessa kun meillä on mahdollisuus löysätä näitä koviakin rajoituksia joista on paljon keskusteltu on eittämättä selvää että ravintoloilla on oma roolinsa maailman esimerkit mutta myös suomessa liikkeelle lähteneet tartuntaketjut ovat myös kotoisin ravintoloista se on fakta ja tästä syystä me emme voi täällä toimettomina katsoa vierestä millä tavalla ravintolat avataan sellainen täysin hallitsematon ravintoloiden avaaminen joka tapahtuisi ensimmäinen kuudetta ei ole perusteltua on ehdottoman välttämätöntä että vieläkin pidetään sordiinoa päällä se on ehdottoman välttämätöntä itse en ole valmis terveysministerinä esittämään kenellekään että tämä olisi leikin asia tämä tauti elää ryppäissä niitä ryppäitä voi tapahtua niin porissa ilomantsissa helsingissä kuin vaikka sodankylässä tämän kanssa ei pidä leikitellä sen takia minusta valiokunnan puheenjohtajan viisaat sanat siitä että nyt otetaan hallittu askel tämä on nimenomaan hallittu askel se on varovaisuusperiaatteen näkökulmasta erittäin fiksu ja hallittu askel me yritämme tästä päästä uuden normaalin kautta lopulta normaaliin tilaan takaisin minusta se on aika fiksua ja siltä osin en ole ollut valmis esittelemään sellaista ratkaisua että täysin hallitsemattomasti ravintolat avattaisiin ja on hyvä että eduskunnassa sitä kannattajakuntaa on hyvin vähän paikalla mitä tulee sitten edustaja niikon hyvään kiteytykseen ravintolat ovat keskeisessä asemassa viruksentorjunnassa minusta olette aivan oikeassa ravintolat ovat sen takia keskeisessä osassa mistä edustaja suomela täällä antoi hyvin todistusaineistoa että kyllä ravintolat ympäri maailmaa ovat olleet näiden tautiryppäiden alkajia eivät yksistään mutta on selvää näyttöä siitä että ravintolat voivat olla pahimmillaan myös koronalinkoja tässä tautitilanteessa jossa me nimenomaan nyt painamme nämä tartunnat alas meillä ei niin kuin huomaatte ole varaa siihen että tulee pitkä tautiketjuja meidän täytyy hallitusti pystyä palaamaan takaisin normaaliin tämän väliaikaisen uuden normaalin kautta myöhäinen aika ravintoloiden osalta vain valitettavasti myös tutkijoiden näkökulmasta tuottaa humalariskejä ja kyllä eduskunnassa täytyy myös tämä asia ymmärtää anniskelupaikoissa saattaa tuo yöaikainen päihtymystila yhdistyä sosiaalisuuteen sillä tavalla että suuri määrä ihmisiä kokoontuu tiiviisti hyvin lähelle toisiaan ja tässä tautitilanteessa tämä riski on otettava huomioon se kasvattaa koronaviruksen leviämisen riskiä jos me pyrimme täällä estämään tätä virusta me emme voi hallitsemattomasti ravintoloita avata no edustaja harjanne tiivisti tämän keskustelun hyvin kyllä tällä torjutaan vakavaa tautia sitä todella estetään siksi tämä keskustelu holhouksesta minusta ei sovi oikein tähän linjaan katsoin vielä tarkemmin määrittelyn sanalle holhous näyttää siltä että holhousta käytetään usein kielikuvana tarkoittamaan liiallista huolehtimista toisesta ihmisestä liiallista huolehtimista toisesta ihmisestä voiko tässä tartuntatilanteessa kenellekään suoda sellaista että me vaarannamme ihmisten terveyden tai heidän turvallisuutensa ja ajattelemme että se toisi ravintolaelinkeinon takaisin sehän vaarantaisi sen että ihmiset eivät uskaltaisi lainkaan mennä ravintoloihin kyllä tässä yritetään nimenomaan nyt palauttaa se turvallisuudentunne tekemällä tämä hallitusti ja turvallisesti siksi lähtökohtana meillä on se että me huolehdimme sekä asiakkaiden omasta mutta myös muiden turvallisuudesta ja terveyden ja turvallisuuden aivan olennaiseen keskiöön nostaminen on tässä tämän oman suunnitelman kautta ja on muistettava että me näillä toimilla kannustamme siihen ettemme aiheuta kenellekään hengenvaaraa ja tämän pitäisi toimia no nyt tästä holhouksesta käytiin sitten pitkä ja monipolveileva keskustelu itse katson että tälle jatkolle mikä tehdään kuitenkin hallitusti askeleena uuden normaalin kautta on välttämätön tarve riskienhallinnan näkökulmasta tämä on aivan olennaista yhteiskunnan eivät ole lainkaan samanlaisia siksi vastuullisuus ja luottamus nimenomaan kulkevat käsi kädessä tämän esityksen kanssa meillä on kahden viikon välein mahdollisuus arvioida sitä miten me olemme yhteiskuntana onnistuneet kahden viikon välein jo ennen juhannusta arvioidaan ensimmäisen kerran olen valmis käymään keskustelua siitä löysätäänkö ja löysätään heti jos siihen on mahdollisuuksia mutta sen sijaan täällä oli useita kansanedustajia jotka tekivät tästä suuren numeron kokoomuksen varapuheenjohtajahan täällä totesi suoraan sanatarkasti että meillä ei ole kykyä ymmärtää ravintola alaa minä pidän sitä kyllä aika erikoisena näkemyksenä kyllä hallitus on pyrkinyt ravintola alan kanssa löytämään sellaisen ulospääsyn joka toteuttaisi myöskin tätä tartuntatautilain henkeä minusta tässä on nimenomaan yritetty löytää sellainen ulospääsy jossa voitaisiin hyvin nopeasti reagoida ja saada aikaan oikeita lopputuloksia kuka täällä määräyksiä rakastaa tuskin kukaan kyllä hommat on hoidettava ja hommat on saatava toimimaan silloin ei tarvita enää minkäänlaista pohjaa tässä ei ole metrimääriä kukaan ei tule metrimäärillä mittaamaan kuinka lähellä ihmiset ovat toisiaan tässä ei nimenomaan sanota että pöytiin on välttämättä tarjoiltava ei tässä ole kysymys siitä että täällä olisi kaikki miinoitettu tässä on kolme ehtoa tässä nimenomaan lähdetään siitä että etäisyys on pidettävä oireisena ei tulla pelipaikalle ja hygieniaa pidetään yllä sen lisäksi on annettu kaksi erityismääräystä aukioloaikojen ja ja asiakasmäärien suhteen minusta tämä on aika simppeli viidellä kohdalla pärjätään siltä osin tämä noutomyynti josta käytiin keskustelua ei ole näiden rajoituksien piirissä eli eli siinä ei ole ongelmaa kysyttiin vessojen siisteydestä ravintoloissa se on tämän piirissä suunnitelmassa pitää huolehtia myös siitä että pinnat pysyvät puhtaina se koskee myös vessoja sitten käytiin aktiivinen keskustelu siitä mikä on epidemiatilanne täällä kokoomuksen kansanedustaja kaunisto totesi että epidemia ei koske koko minä pidän tätä aivan mahdottomana väitteenä tämä koskee koko suomea niin kauan kuin tällainen kansainvälinen pandemia kiertää ympäri planeettaa tämä koskee suomea niin kauan kuin me emme elä tyhjiössä tämä ruutitynnyri voi kuulkaa räjähtää ihan missä päin suomea vain ja meidän etumme on se että suomi saadaan käynnistettyä niin että pystytään pitämään nämä tautitapaukset todella alhaalla se luo turvallisuutta ja vakautta siihen että ihmiset uskaltavat mennä ja lähteä sitten oli vielä tämä vertailu onko ravintoloissa samanlaista kuin kaupoissa niin kuin edustaja mäkelä kävi tätä keskustelua täällä edustaja laiho viittasi siihen teillä oli joku muu paikka minä en muistakaan mikä paikka se oli ja vertailitte kouluja kyllä nämä ovat eri asioita kyllä minun täytyy sanoa että ravintoloihin me tunnistamme kuuluvan tietynlaisia riskejä jotka ovat erilaisia kuin näissä muissa eli etäisyyksien ylläpito ja hyvä järjestys on se tavoite millä lähdetään ja haetaan nyt niitä uusia parempia lopputuloksia ja sitoutetaan myös ala tähän minulla on kyllä tällä hetkellä luottamus siihen

varmaan alueellisuudesta edustaja sankelo totesi näistä useista viikoista että ollaan tässä eletty jo kurissa ja nyt on mahdollisuus laittaa sordiino pois päältä minä en usko valitettavasti tähän skenaarioon kyllä tämä tilanne vain on sellainen että tämä virus ei ole vielä pois meistä suomalaisista me olemme pystyneet pitämään tätä ja estämään tämän viruksen leviämistä mutta tämä kuvio ei ole vielä taputeltu sen takia on hyvä että tässä esityksessä on tämä vahva alueellisuuselementti mukana tässä on nimenomaan tarkoituksella haettu nyt valtioneuvostolle kaikki työvälineet niin kansalliset kuin alueellisetkin työvälineet joita meillä ole ollut ja minusta se on hyvä asia siitä eduskunnassa ollaan hyvin yksimielisiä tämä esitys joka on rakennettu ensimmäinen kuudetta alkaen ei sisällä alueellisuutta koska me otamme sen ensimmäisen loikan jolloin laastaria ruvetaan repimään irti tässä ei ole varaa millään alueella lähteä olemaan toisia ylempänä siinä että me olisimme tästä epidemiasta jollakin tavalla ulkona sellaista ei ole millään suomalaisella alueella ja kansallisiin talkoisiin sitoutetaan nyt kaikki sillä yhteisellä ravintoloissa tehtävällä suunnitelmalla näin ollen on olennaista että näillä paikoilla on myöskin eroa ja tältä osin totean että tuo alueellisuus on elementti jota valtioneuvosto voi sitten omalla työllään arvioida ja näin ollen on tärkeää että se on tässä mukana kansallisesti lähdetään liikkeelle ja sitten katsotaan tämä tautitilanne elää ja meidän täytyy vain kestää se että tämä maailma ei ole enää entinen tässä ja niin ikävää kuin se onkin täällä esimerkiksi edustaja heinonen luki tämän yhden ravintolayrittäjän koskettavan kirjeen joka tuli myös minun sähköpostiini niin sanon että me kaikki olemme siitä aivan samaa mieltä tämähän on aivan kamala tilanne tämä on todella kamala tilanne mutta tässä kamalassa tilanteessa eteenpäin päästään hallitusti nimenomaan suunnitelmallisuudella toisin kuin sillä että joudutaan vetämään sitten takaisin jos hommat eivät onnistukaan täydellä hallitsemattomalla avaamisella siksi minusta on järkevää antaa nyt alan näyttää

puhemies täällä on varmasti käyty tänään jo pitkästi monia asioita läpi mutta valitettavasti itselläni on ollut semmoisia työtehtäviä että en ole päässyt tänne aikaisemmin oikeastaan tässä asiassa mietin juuri sitä kahden viikon ikään kuin arviointijaksoa jolloin aina katsotaan mihin tilanne on kehittynyt tämä on varmastikin viisasta tässä tilanteessa mutta ehkä vielä olisin ministeriltä ellei se täällä ole jo tullut esille kysynyt millä tavoin sitten tämä arviointi suoritetaan tietenkin seuraamme sitä epidemian kehittymistä ja muuta mutta mitkä siellä ovat niitä lukuja joihin tartutaan tai

ehkä sitten jotakin muita kriteerejä joilla sitten katsotaan että nyt mennään johonkin suuntaan ja nyt on esimerkiksi syytä kiristää tai muuta vastaavaa uskon että että kansalaiset hyvin ymmärtävät tämän että kun tilanne on edelleenkin kriittinen ja epidemia ja virus ei ole minnekään meidän keskuudestamme hävinnyt näitä toimenpiteitä jatketaan ehkä vielä voisi sanoa että tässä viestinnässä kansalaisten suuntaan on hyvä korostaa sitä että kaikkihan me täällä omaa käyttäytymistämme rajoitamme toistemme hyväksi tämän viestin läpivieminen auttaisi ehkä niitä riskiryhmiä ja toisaalta yli seitsemänkymmentä vuotiaita joista osa on kokenut että he ovat jotenkin tässä erityisessä voisiko sanoa luokittelussa vaikka kaikkihan täällä tekevät omaan elämäänsä erityyppisiä rajoituksia ja erityisesti nämä rajoitukset mitkä sitten ovat koskeneet yli seitsemänkymmentä vuotiaita ja riskiryhmäläisiä ovat olleet juurikin heidän omaksi parhaaksensa hyvä että tässä on hallitus niin sanotusti parantanut juoksuaan mutta uskon että tässä tilanteessa kun lähdetään yhteiskuntaa avaamaan tulisi vielä korostaa sitä että me jokainen olemme vastuullisia sen oman käyttäytymisemme rajoittamisesta toinen toistemme hyödyksi mutta todellakin jos ministerillä vielä on mahdollisuus käyttää vastauspuheenvuoroa niin toivoisin tähän

onko jotain tiettyjä lukuja tai muuta vastaavia millä sitten katsotaan aina kahden viikon välein onko tarvetta johonkin suuntaan

arvoisa ministeri me olemme nyt kysymyksiä toki niitä tuli varmasti enemmän kuin ehditte vastaamaan mutta ainakin olisi hyvin tärkeää hallituksen ja ministerin kertoa se miten tätä yli viidensadan henkilön yleisötilaisuuksien järjestämisen kieltoa tulkitaan kun tästä on ilmoitettu että se on heinäkuun loppuun saakka voimassa nyt kuitenkin

matkailualasta päättävä temhän on sanonut että matkailualalla ei ole tämmöistä yleisömääräistä rajoitetta esimerkiksi jos mennään matkustamaan jonnekin ja siellä on joitain

muita tapahtumia samanaikaisesti mutta sitten vastaavasti avi määrittelee että tällaiset huvipuistotapahtumat ovat niitä kiellossa olevia tapahtumia että ne eivät saa ylittää yli viidensadan henkilön määrää nyt esimerkiksi linnanmäen toimitusjohtaja on tulkinnut näin että he voivat avata linnanmäen kahdestoista kuudetta ja ottaa sinne niin paljon ihmisiä sisään kuin he parhaaksi katsovat että he pystyvät turvallisesti sitä toimintaa toteuttamaan kumpi on oikeassa avi vai linnanmäen toimitusjohtaja kun tulkitsee tätä hallituksen linjaa tämä on hyvin tärkeä tieto kaikille huvipuiston pitäjille sekä myös muille pitäjille on paljon kesätapahtumia vaikkapa erilaisia kesä ja suviseurojen kaltaisia tapahtumia joissa väkimäärät voivat olla suuria ja he kokevat varmasti sen jos he haluavat että se on

liittyvää toimintaa jota avi ei voi säännellä tämä avilta tarkistettu tieto olen tänään sen tarkistanut on tullut ihan lupavastuualueen johtajalta että näitä määriä ei voi ylittää tähän jos antaisitte vastauksen vastauksen olisin kiitollinen toinen kysymys koskee sitä että mainitsitte että suomessa on nolla pilkku kuusi viiva nolla pilkku kahdeksankymmentäviisi prosenttia on tällainen arvio mihin tämä arvio perustuu missä tällainen tieto on koska thln sivuilta en ole löytänyt sellaista tietoa thln epävirallinen arvio on se ollut ainakin vielä viime viikolla minulle annetun tiedon mukaan että nykyinen kuusituhattaneljäsataa tartuntaa pitää kertoa kolmella niin saadaan arvio siitä kuinka monta prosenttia väestöstä on saanut tartunnan tämä on epävirallinen tieto mutta jos hallituksella on virallista tietoa se olisi hyvä julkaista koska tämä on hyvin oleellista että kuinka monella kerrotaan tämä tartunnan saaneiden määrä väestöstä on saanut tartunnan kuten mainitsin ministeri vastaan että testeissä tätä vastausta ei saatu se oli hyvin epävarma mistä saadaan tällaista varmaa tietoa

puhemies tämä on pakko sanoa arvoisa ministerikin otti puheeksi sen niin kuin hallituspuolueen edustajat ovat aika monta kertaa puhuneet että

haluttu että me vapautamme ravintolat kokonaan minä rupesin miettimään että ainakaan minä itse en ole puhunut niin ja pitkään mietin puhuiko muka joku muu minun mielestäni täällä kukaan ei ole ehdottanut että ravintolat vapautettaisiin kokonaan vaan nyt minunkin puheessani on nimenomaan se mitä hyötyä meillä on kello kahdenkymmenenkahden aikaan lopettaa se myyminen minä näkisin jopa niin jos

lompakkoa levälleen ja korvataan niille yökerhoille ja annetaan niiden yökerhojen olla edelleen kiinni koska todennäköisesti juuri se ala mistä niin sanotusti se koronalinko lähtee

tilanne on se että nyt edelleenkään vastauksissa ei tullut millään tavalla esille se eikö oikeasti voitaisi tulkita näitä ravintola alan juttuja niin ettei yökerhossa ja esimerkiksi tässä meidän eduskuntatalon ravintolassa käytetä

rajoituksia kun useampi edustaja on tuonut esiin niin niissä kyllä todella olisi hyvä ottaa jonkinnäköinen linja henkilökohtaisesti itse oli tarkoitus tänä kesänä järjestää viisi tapahtumaa meidän tapahtumamme ovat sellaisia että siellä ollaan niin tappituntumalla että me tiedämme että me emme voi niitä todennäköisesti järjestää koko kesänä sitten on todellakin moottoriurheiluradalla tapahtuvia tilaisuuksia missä on niin kuin

halli vetää kymmenentuhatta ihmistä ja siellä periaatteessa kuitenkin vain viisisataa ihmistä saisi olla niin kyllä se vähän jotenkin tuntuu että nyt vaadittaisiin vähän sellaista eri alojen kohdennettua ohjeistusta eikä vain yhtä niin kuin tässä ravintolajutussakin nyt tuntuu olevan että on yksi ainoa vaikka aloja on niin monta erilaista kiitoksia
arvoisa puhemies juuri näin kuten edustaja laakso tässä toi esille että on erilaisia ravintoloita ja on myös erilaisia tapahtumia ja pitäisi pystyä myös räätälöimään nimenomaan siihen siihen kohtaan sopivat ohjeistukset sen takia itse olen puhunut näistä ohjeistuksista missä me annamme vastuuta myöskin näille tapahtumien tai ravintoloiden yrittäjille itselleen koska tämä koko koko

että me emme voi kaikkea kontrolloida kysyisin näistä aluehallintovirastoista koska siihen ei tullut ainakaan vielä täällä vastausta

kysyttiin resurssien riittävyydestä mutta itse kysyisin sitä että kun nyt vaaditaan että yrittäjät tekevät tämän suunnitelman millä tavalla he nyt sitten ehkäisevät siellä toiminnassaan näitä tartuntoja niin niin millä tavalla nyt sitten varmistetaan se että yrittäjiä ympäri suomen kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasavertaisesti kun me tiedämme että näissä aluehallintoviraston tulkinnoissa on eroavaisuuksia ainakin liittyen sosiaali ja terveydenhuollon sektorin osalta osassa tulkitaan tiukemmin ja osassa väljemmin millä tavalla sosiaali ja suunnitellut valvovansa että toimitaan näitten yhtenäisten ohjeiden mukaisesti ettei tule tämmöistä alueellista epätasa arvoa suhteessa toisiin jos on tarkoitus että valtakunnallisesti nämä säännöt ovat samat

puheenjohtaja ensinnäkin tämä avi kysymys sitä kysyttiin avihan toimii meidän alallamme monissakin tehtävissä tätä tartuntatautilain muutosta koskien aville on nyt sitten niin sanotusti tehtävä osunut kohdalle ja se on tämä valvonta siltä osin miten avi tulee sen toteuttamaan onko kysymys tartuntatautilain puolella toimivista viranomaisista vai alkoholilainsäädännön puolella se viime kädessä on kyllä minun mielestäni avin sisäinen asia miten nämä resurssit siellä allokoidaan mutta kyllä on myös selvää se että tällä menolla avitkin tarvitsevat lisäresursseja ihan fakta on se että aveille on tullut aika paljon valvontaa suoritettavaksi ja siltä osin me emme ehkä sitä työkuormaa osaa edes vielä ajatella kuinka paljon tätä valvontaa onkaan oikein tullut mitä tulee näihin ohjeisiin mitä on annettu monissa asioissa niin kyllä avi on antanut näitä tarkempia ja seikkaperäisempiä ohjeita ja tältä osin minusta se on ollut hyvä että meillä on ollut viranomainen joka on pystynyt antamaan seikkaperäisempiäkin ohjeita niitä joka tapauksessa kaivataan tässä on ollut esimerkkinä tämä särkänniemi tai joku muu vastaava tapahtuma tai toiminta silloin tarvitaan myöskin alueellinen viranomainen joka näitä ohjeita voi antaa myös tartuntatautiviranomaiset kunnittain eli tartuntatautiasioista vastaava

on aivan ilmeistä että pitää pitkällä juoksulla tarkastella yhdenvertaiset ohjeet ovat aivan olennainen kysymys kyllä me olemme kantaneet myös tästä samaa huolta että kuusi avia osaavat sitten tehdä nämä ohjeet niin että ne ovat joka puolella suomea hyvin yhdenvertaisesti tulkittavissa tulkittavissa toki alueelliset tilanteet vaihtelevat mutta kyllä siellä on paljon samanlaisuutta joka pitää ottaa huomioon ja kyllä näillä ohjeistuksilla kun ollaan tehty niin avi on tässä aivan ratkaiseva viranomainen kun käydään sitä keskustelua miten tätä tartuntatautilakia muun muassa sitten noudatetaan kiitos omasta puolestani tästä keskustelusta

vaikka ministeri on nyt poistumassa niin täytyy nyt viimeinen puheenvuoro vain käyttää siltä osin että ei tullut vastausta siihen kysymykseen toki jos ministeri ei sitä osaa suoraan sanoa niin ymmärrän myös senkin että se asia pitää tarkastaa mutta avi oli omilla sivuillaan ilmoittanut niin että toukokuun loppuun asti huvipuistot ovat kielletyllä listalla että sinne ei voi mennä niitä ei voi auki pitää ja nyt kuitenkin hallitus on pitänyt toukokuun alussa tiedotustilaisuuden siitä että tämä viidensadan henkilön rajoitus ei koske huvipuistoja ja nyt kuitenkin avi on linjannut että se koskee niin kumman sana tässä nyt painaa aviko sen nyt päättää vai hallituksen tiedotustilaisuus tämä on erittäin tärkeä asia koska esimerkiksi linnanmäelle ollaan palkkaamassa parhaillaan lähes kuusisataa kesätyöntekijää monet huvipuistot hakevat henkilökuntaa ja käyttävät resursseja siihen avaamiseen ja nyt jos sitä ei saakaan toteuttaa niin silloinhan heille jää tavallaan niin kuin musta pekka käteen siinä että kulut tulivat mutta asiakkaat eivät tulleet jokainen ymmärtää sen etteivät isot huvipuistot aukea mikäli siellä on henkilörajoitus alle

siinä mielessä tämä vastaus varmasti vielä tulee hallitukselta toivon mukaan tämän päivän aikana koska ainakin tämä linnanmäen kysymys on noussut esille itselleni tänään ja moni muukin huvipuisto ja moni muukin tilaisuus haluaa todellakin tietää onko se avi sitten antamassa sitä lupaa vai ei ja millä perusteella joka tapauksessa jos joku saa luvan ja toinen ei saa lupaa ylittää sitä viidensadan niin silloin tullaan perustuslailliseen kysymykseen siitä miksi kaikki eivät ole samassa asemassa ja arvossa siinä osaavatko he rajoittaa niitä toimia siten että eivät ole vaaraksi tämän viruksen leviämisen suhteen voimakkaasti itse kuitenkin epäilen sitä hyvin paljon että jos pidetään